päiväjärjestyksen kolmantena asiana on pääministerin ilmoitus valtion omistajaohjauspolitiikasta pääministerin esittelypuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään viiden minuutin puheenvuoroin tämän jälkeen myönnän eduskunnan työjärjestyksen

kahdennenkymmenennenneljännen pykälän mukaisesti harkintani mukaan enintään kahden minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja jotka varataan viidennellä painikkeella

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies kerron aluksi valtion omistuksen nykytilasta ja sen jälkeen sen ja miksi suomessa valtion omistamien yhtiöiden arvo on poikkeuksellisen suuri eurooppalaisessa vertailussa suomi on kärjessä oecdn vuoden kaksituhattaneljätoista tietojen mukaan vuonna kaksituhattakaksitoista suomen valtio oli omistajana mukana yhtiöissä ja liikelaitoksissa

joiden yhteenlaskettu arvo oli noin viisikymmentäkolme prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen niiden yhtiöiden ja liikelaitosten arvo joissa valtio on enemmistössä oli noin kaksikymmentä prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen näiden

lukujen valossa hukkaamme resursseja mikäli emme pysty lisäämään nykyistä

ja

ja

finnpilot pilotage oy sekä lentäjien koulutuksesta vastaava suomen ilmailuopisto oy lisäksi raideliikenteen ohjaamisesta vastaava finrail oy siirretään valtioneuvoston kansliasta liikenne ja viestintäministeriöön arvoisa puhemies kuudentena kohtana on yhteiskuntavastuusta tehtävä valtionyhtiöiden perusarvo arvot muodostavat muodostavat sen maaperän mihin kaikki päätöksenteko perustuu valtionyhtiöiden on näytettävä esimerkkiä arvojohtamisessa yhteiskuntavastuun kantaminen lähtee periaatteesta että yritys osana yhteiskuntaa pärjää sitä paremmin mitä paremmin ympäröivä yhteiskunta voi globaalissa taloudessa on tärkeää että valtion omistamat yhtiöt rakentavat kilpailukykyään pitkäjänteisesti

yhtenä osana pitkäjänteisen kilpailukyvyn kasvattamista on myös

yhteiskuntavastuun kantaminen hyvänä yrityskansalaisena yritys osaltaan edesauttaa yhteiskunnan pitkäjänteistä kehittymistä ja uudistumista yhteiskuntavastuun kantamisen tulee näkyä muun muassa seuraavin tavoin ensinnäkin maksetaan verot siihen maahan missä tulos syntyy toiseksi verotuksen minimointi esimerkiksi veroparatiiseja käyttäen ei ole hyväksyttävää kolmanneksi henkilöstön hyvinvointiin ja kehittymismahdollisuuksiin panostetaan valtionyhtiöt ovat näissä asioissa jo pitkällä mutta haluamme kehittyä näissä vieläkin paremmiksi muutosohjelman kohdat seitsemän ja kahdeksan ovat minulle henkilökohtaisesti tärkeitä me voimme muuttaa asioita kun tahtoa riittää valtionyhtiöiden on näytettävä esimerkkiä myös johdon palkkauksessa ja välitettävä kohtuuden viestiä yhteiskuntaan pörssiyhtiöiden johtoa ja henkilöstöä kannustetaan omistamiseen valtio pörssiyhtiöiden omistajana haluaa vahvistaa kansankapitalismia kannustamalla myös henkilöstöä omistamaan työnantajayhtiönsä osakkeita yhtiöiden johdon irtisanomiskorvaukset puolitetaan tämä koskee tietenkin uusia sopimuksia mutta toivomme ohjeen muuttamisen toimivan vahvana viestinä muuhun yhteiskuntaan arvoisa puhemies tämä hallitus on vahvasti sitoutunut suomen uudistamiseen nyt nuo pitkään tekemättä olleet uudistukset myös toimeenpannaan valtiontalouden liikkumavara on olematon sen vuoksi myös tase eli omaisuus on laitettava töihin tämä omalta osaltaan auttaa hallitusta saavuttamaan työllisyystavoitteensa eli sadankymmenentuhannen uuden työpaikan syntymisen

arvoisa puhemies

suomen nostamisessa lamasta valtion omistajapolitiikalla voi parhaimmillaan olla tuntuva vipuvaikutus tämä on myös näiden omistajapolitiikan uusien linjojen merkittävin asia kansallisomaisuuttamme ei laiteta lihoiksi vaan nyt omistajapolitiikalla uudistetaan suomea tuetaan talouskasvua ja luodaan edellytyksiä uusille yrityksille ja työpaikoille muutos aikaisempaan on perustavanlaatuinen edellisillä vaalikausilla ja etenkin viime vaalikaudella omaisuudenmyyntitulot hävisivät pääsääntöisesti budjetin syövereihin myös omistajapolitiikan johtamista on uudistettu ja uudistetaan nyt on hallituksen johdon eli pääministerin käsissä tämäkin alleviivaa omistajapolitiikan painoarvoa suomen kuntoon laittamisessa arvoisa puhemies valtiolla ja valtionyhtiöillä oli toisen maailmansodan jälkeen poikkeuksellisen voimakas rooli hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa ja suomen teollistamisessa maan pohjoisimpia kolkkia myöten

yhteiskunnan on lainsäädännöllä turvattava ihmisten palvelut arvoisa puhemies omistajapolitiikassa tarvitaan myös vaalikaudet ylittävää pitkäjänteisyyttä keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että omistusohjauksen tueksi perustetaan parlamentaarinen neuvottelukunta tämä on luontevaa myös siksi että käytännössä kaikki eduskuntapuolueet ovat viimeisten vuoden aikana olleet päättämässä omistajapolitiikasta ja myös myös myyneet valtionyhtiöitä yhtä tärkeää on että valtionyhtiöiden ylimmän johdon etuja suitsitaan kunnolla yhteiskuntavastuu tulee jokaisen yhtiön perusarvoksi ja veroparatiiseille sanotaan ei tämän tulee toimia esimerkkinä myös yksityisille yhtiöille kysymys on ennen muuta kohtuudesta ja oikeudenmukaisuudesta arvoisa puhemies keskustan eduskuntaryhmä antaa voimakkaan tukensa sipilän hallituksen suomea uudistavalle ja yhteiskuntavastuuta korostavalle

arvoisa puhemies

omistajaohjauksen läpinäkyvyyttä omistajaohjauksessa näytetään omistajaohjauksessa näytetään myös esimerkkiä yhteiskuntavastuusta ja arvojohtamisesta arvoisa puhemies kuten pääministeri sipilä totesi valtion omistamien yhtiöiden rahallinen arvo on suomessa poikkeuksellisen suuri suomen valtio omistaa arvolla mitattuna eniten yrityksiä kansantuotteeseen verrattuna koko euroopassa yhtiöomaisuustase pitää saada palvelemaan kasvua ja työllisyyttä nykyistä paremmin tätä varten perustetaan budjettitalouden ulkopuolella toimiva kehitysyhtiö jonka alaisuuteen siirretään joukko val tionyrityksiä maamme on edelleen vaikeassa taloustilanteessa ja uuden omistajaohjauslinjan kautta saadaan valtionyhtiöt palvelemaan paremmin maamme kasvua ja työllisyyttä kantava periaate on että yritys ei ole yhteiskunnasta irrallinen yksikkö vaan pärjää osana yhteiskuntaa sitä paremmin mitä paremmin ympäröivä yhteiskunta voi kehitysyhtiö vastaa siitä että yhtiöiden tulouttamat varat pannaan poikimaan ja käytetään jatkossa investointeihin ja uusien yritysten luontiin ei syömävelan kattamiseen kansallisomaisuudella ei enää tilkitä budjettivajetta veroparatiisien ja aggressiivisen verosuunnittelun käyttö nimenomaisesti kielletään ohjelmassa verot on maksettava siihen maahan missä tulos yhtiöt raportoivat verojalanjäljestään tämä on perussuomalaisten mielestä keskeinen linjaus jota tulisi noudattaa yleisemminkin kaikessa yritystoiminnassa toinen erittäin keskeinen linjaus arvoisa puhemies on se että uudistuksessa leikataan ankarasti valtionyritysten johdon bonuksia ja irtisanomiskorvauksia on tärkeää että valtionyhtiöt näyttävät näin markkinoille mallia kohtuullisuudesta tämän kirjauksen toteutuminen oli perussuomalaisille erittäin tärkeää suorastaan koko uudistushankkeen elinehto johtoa kannustetaan jatkossa myös omistamaan työnantajayhtiönsä osakkeita näin he osoittavat sitoutumista uskoa yhtiön kasvuun ja kehitykseen sekä entistä vahvemmin sitoutuvat yrityksen pitkän tähtäimen menestykseen lisäksi eduskuntaryhmämme on tyytyväinen siihen että nyt tehty uudistus vahvistaa valtion tärkeitä strategisia omistuksia huoltovarmuuden kannalta kriittisenä uudistuksena gasumin ja fingridin omistusrajat korotetaan viiteenkymmeneen pilkku yhteen prosenttiin tämä oli perussuomalaisten näkökulmasta yksi tärkeimpiä omistajaohjauksen pitkän tähtäimen linjauksia nykyinen hallitus ei toista edeltäjiensä lyhytnäköisiä virheitä joista tuskallinen esimerkki oli fortumin sähköverkkojen myynti carunalle erityisen tyytyväinen ryhmämme on siitä että finnairin sinivalkoiset siivet ovat jatkossakin vankasti valtion omistuksessa arvoisa puhemies hallituksen arvojohtajuuden viesti on selvä valtion omistuksilla tehtävän lyhytnäköisen rahastuksen aika on ohi johdon kohtuuttomien etuuksien aika on ohi aggressiivisen verosuunnittelun aika on ohi herääkin suorastaan miksi ihmeessä näitä uudistuksia ei tehty jo edellisellä vaalikaudella kun nykyinen oppositio oli hallituksessa sen sijaan edellinen hallitus myi valtion omaisuutta yli yli kolmella miljardilla edellinen hallitus myi valtion omaisuutta yli kolmella miljardilla siis rahasti kylmästi kylmällä yksityistämispolitiikalla ja siten hassasi sitten rahat leväperäisellä taloudenpidolla tämän uudistuksen myötä myös lyhytnäköisen valtion omaisuudella politikoinnin aika on ohi arvoisa puhemies nyt on aika rohkeasti puolustaa suomalaista omistajuutta luoda kasvualustaa uusille investoinneille ja työpaikoille sekä edistää yhteiskunnan kokonaisetua

arvoisa puhemies

tase on todellakin saatava töihin ja tuottavaan käyttöön veronmaksajien rahat on laitettava poikimaan ja luomaan suomeen uutta kasvua suomen valtiolla on kansainvälisesti vertaillen huomattavan suuri yhtiöomistus jota on tarvittaessa myös varaa keventää valtion omistuksella on sijansa siellä minne markkinaehtoinen toiminta jättää katveita tai luo alustaa uudelle kasvulle valtion omistus on merkittävää myös silloin kun kyseessä on luonnollinen monopoli tai yhteiskunnalla on strateginen intressi esimerkiksi huoltovarmuuden osalta muussa yhteydessä kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä valtion tase on saatava tehokkaampaan käyttöön suunta on nyt oikea uudistuminen vaatii rohkeutta ja myös joistain omistuksista luopumista strategista intressiä voidaan toteuttaa muutenkin kuin enemmistöomistuksella tai sadan prosentin omistuksella siksi nyt päätettiin uudesta strategisen intressin intressin omistusrajasta kolmekymmentäkolme pilkku neljä prosenttia pysyminen suurena vähemmistöomistajana säilyttää edelleen omistajan oikeudet ja keinot vaikuttaa yrityksen strategisiin valintoihin ja samalla osinkotuottojen virta voi jatkua tästä näkökulmasta voikin kysyä olisiko myyntivaltuuksia muutamien muidenkin yritysten osalta pitänyt laajentaa joka tapauksessa tämä suunta mistä nyt hallituksessa päätettiin on oikea ja järkevä toisaalta merkittävä signaali oli myös se että tarvittaessa valtio voi aktiivisesti myös lisätä yhtiöomistustaan luonnolliset monopolit ovat luontevia julkisen omistuksen kohteita tästä esimerkkinä ovat ja gasum kuten todettu valtion omistus yhtiöissä ei ole päämäärä itsessään vaan sen täytyy aina toteuttaa sellaisia tavoitteita joiden saavuttaminen ei olisi muilla keinoilla mahdollista aitoa kilpailua ei kuitenkaan saa vääristää arvoisa puhemies toisena näkökulmana otan esiin vapautuvien varojen ohjaamisen uutta kasvua luomaan valtion omistusosuuden pieneneminen on hyvä keino houkutella uutta kansainvälistä osaamista ja pääomia suomeen mehän haluamme uusia investointeja maahamme uusi omistaja tuo mukanaan aina myös uusia ideoita valtion varojen vapautuessa ammattimaisen kasvun ja kehittämisen näkökulman on oltava kuitenkin hyvin kirkas me emme hyväksy että myyntituloja sijoitetaan esimerkiksi puoluepoliittisin perustein ja samalla tuhotaan kansallisomaisuuttamme tämän takia haluan nostaa myöskin uuden uudistuksen keskiöön on erittäin tärkeää että uuden kehitysyhtiön mahdollisten myyntitulojen käytöstä päätetään valtioneuvostotasolla päätöksen vanhasta luopumisesta ja uuteen lähtemisestä on aina perustuttava huolelliseen harkintaan myyntitulot saattavat olla parhaiten tuottavassa käytössä esimerkiksi silloin mikäli niitä päätetään sijoittaa vaikka tekesille teollisuussijoitukseen tai vaikkapa yliopistojen pääomittamiseen on hyvä että kullakin omistajaohjausministerillä on taustallaan sparrausryhmä asiaan vihkiytyneitä kansanedustajia eduskuntaa kuullaan ja eduskunta sitoutetaan muutoksiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa siksi perustetaan parlamentaarinen neuvottelukunta arvoisa puhemies kolmantena näkökulmana paljon keskustelua ovat herättäneet myös valtionyhtiöiden kannustimet ja yhteiskuntavastuu valtionyhtiöiden johdon palkitsemis ja kannustinjärjestelmiin on viime vuosina tehty useita tiukennuksia ja hyvä niin nyt teimme kaksi merkittävää uutta linjausta tästä teemasta toisaalta toimivaa johtoa kannustetaan ostamaan yrityksen osakkeita ja toisaalta irtisanomiskorvaukset puolitetaan kannustamme omistuksen lisäämistä toimivalle johdolle ja mieluusti koko henkilöstölle kun itse uskotaan yhtiön menestykseen ja osoitetaan se myös omalla lompakolla silloin me olemme oikealla tiellä palkitsemisen rakennetta muutetaan siten että painopiste siirtyy entistä enemmän todellisista tuloksista palkitsemiseen mieluummin edetään tähän suuntaan kuin ylläpidetään erinäköisiä kultaisia kädenpuristuksia olisi hyödyllistä suomen pääomamarkkinoille ja myös perheille ja laajemminkin yhteiskunnalle että yhä useampi suomalainen ohjaisi edes osan säästöön laittamistaan rahoista kotimaisten yritysten osakkeisiin tätä kulttuurinmuutosta kannattaa olla edistämässä

että pysyttäisiin nyt siinä viidessä minuutissa

arvoisa herra puhemies sdpn sinivalkoisen omistamisen kattavan ohjelman perusviesti on tarvitaan valtion vahvaa ja aktiivista omistajapolitiikkaa ja kaikki ei saa olla kaupan valtion omistajapolitiikalla tulee turvata ja vahvistaa kotimaista omistajuutta kansallisesti tärkeillä aloilla ja yrityksissä ja samalla torjua suomen ajautumista tytäryhtiötaloudeksi suomesta ei saa tulla myöskään yrityksien pääkonttoreista vapaa vyöhyke on hyvä muistaa että valtionyhtiöt työllistävät suomessa yli kahdeksankymmentäkahdeksantuhatta ihmistä suoraan ja välillisesti vielä enemmän valtioenemmistöisiä on kolme fortum neste ja finnair sdpn eduskuntaryhmä ei pidä järkevänä että nesteen omistusraja lasketaan kolmeenkymmeneenkolmeen pilkku neljään prosenttiin on johdonmukaista huoltovarmuuden kannalta turvallisempaa että myös nesteen omistusosuus säilyy fortumin ja finnairin tavoin yli viidessäkymmenessä prosentissa postin omistussuhteen tiputtaminen viiteenkymmeneen pilkku yhteen prosenttiin herättää monia kysymyksiä muun muassa sen miten postin peruspalveluja yhdenvertaisesti turvataan erityisesti haja asutusalueilla ennen kuin postin omistajapohjaan tehdään mitään konkreettisia muutoksia olisi järkevää vastata seuraavaan peruskysymykseen millaista postia suomi ja kansalaiset tarvitsevat tämä minusta hakusessa vai onko hallituksella jo takataskussa tähän selviä vastauksia varoituksen sanana jo etukäteen sdp ei pidä oikeana että vr lähdetään pilkkomaan esimerkiksi kalustoyhtiön irrottaminen vrstä johtaa yhtiön kokonaiskilpailukyvyn heikkenemiseen olosuhteissa joissa henkilöliikenne tullaan avaamaan kilpailulle

pitää aidosti tuottaa uutta arvoa ja olla omistajuutta luova sekä pääomarakennetta vahvistava yhtiö ei myyntikonttori sellaista uutta ei tarvita sdp on vientivetoisen kasvun vauhdittamiseksi esittänyt että selvitetään erityisesti pk yritysten vientiä tukevan valtion erityisyhtiön niin sanotun jalustayhtiön perustamista perustettava yhtiö voisi koordinoida vientitukien instrumentteja kokonaisuutena tarjota yrityksille kumppanuuksia ja verkostoitumista analyysipalveluja toimia yrityksiä yhteen tuovana jalustayhtiönä ideana on tarjota vientiin laajempia hankekokonaisuuksia eikä vain yksittäisiä tuotteita tai palveluja kysyisin hallitukselta haluaako hallitus tarttua tähän mielestämme rakentavaan innovaatioesitykseen sdpn eduskuntaryhmä katsoo että valtion tulee sillä osuudella mitä se yhtiöissä omistaa osallistua yhtiöitten päätöksentekoon valtion omistajuuden ulkoistaminen sellaisten niin sanottujen hallitusammattilaisten kohdalle joilla ei ole sydän ja ajatus valtion etujen ajamisessa ei ole järkevää kaikissa pohjoismaissa valtio huolehtii erittäin tiukasti omistamiensa yhtiöitten toiminnasta valtion omistajapolitiikkaa toki pitää tehdä ajassa ei sdp ole vastustanut omaisuuden oikea aikaista myyntiä jos se suunnataan uuden rakentamiseen ja tulevaisuuden investointeihin meidän ohjelmassamme on monia kohtia tähän viitataan eri hallitukset ovat ajan saatossa myyneet valtion omaisuutta niin ahon hallitus lipposen vanhasen kataisen kuin stubbin hallituskin mutta on myös tehty yritysostoja osakepääomasijoituksia ja on myös torjuttu valtausyrityksiä valtionyhtiöitten osalta

omistajapolitiikan linjausten aikaansaamiseksi pidämme sitä hyvässä arvossa ja muutoinkin huomaamme että hallituksen ohjelmassa on monia yksityiskohtia jotka löytyvät myös meidän ohjelmastamme

arvoisa puhemies valtionyhtiöt ovat osa suomen teollistumisen historiaa ne ovat vieläkin tarpeen kun kyseessä on huoltovarmuus valtionyhtiöt ovat myös työllistäjiä omistajaohjauksen keskiössä on oltava työn ja hyvinvoinnin vahvistaminen kestävästi se ei voi tarkoittaa suomen panemista myyntikuntoon mutta jostain vanhasta on voitava luopua kun samalla ruokitaan uuden alkua mitä enemmän kehitämme uusia vientituotteita sen varmemmin ihmisille saadaan töitä valtion yritykset on perustettu aikanaan tarpeeseen mutta tarpeethan muuttuvat rehellisyyden nimissä solidiumia ei voine sijoitussalkkuna sillä pörssisalkun tuotto on on ollut heikkoa moni omistus on perustunut alueellisten työpaikkojen säilyttämiseen viime vuonna solidium osti lisää metsoa ja outotecia vaikka niiden tuotot olivat miinuksella keväällä pääministeri sipilä perusteli teräsyhtiö ssabn taseen vahvistamista työllisyydellä kansalliseen omistukseen liittyykin intressi pitkäjänteisestä omistuksesta valtio on pumpannut rahaa myös talvivaaraan mutta nyt viimein on aika vetää johtopäätökset enempien tappioiden välttämiseksi ja ajaa kaivos hallitusti alas valtio voisi sijoittaa enemmän vihreään teknologiaan myös kestävän tulevaisuuden ja uusien kasvualojen pitää näkyä sijoituspäätöksissä miksei solidium sijoita rohkeammin taloutta uudistaviin vaihtoehtoihin hallitus on ilmoittanut perustavansa uuden kehitysyhtiön yritysjärjestelyille kehitysyhtiö ei ole taikatemppu työpaikkoihin hallitus ei edes peittele hinkua myydä niitä yhdeksää yhtiötä joita kokonaan tai osittain siihen siirretään arctia posti neste vapo kemijoki ekokem ja muut nämä siirrettäisiin pois demokraattisesta päätöksenteosta eikä eduskunnalta jatkossa kysyttäisi myyntivaltuuksia tämä ei käy posti kuljettaa kirjeitä nyt maan joka kolkkaan mitä tapahtuu vaelluskalojen kantojen elvyttämiselle jos hallitus kehittää kemijokea ja vesivoimaa kuka suojelee arvokkaat suot kun neuvottelut vaponkin kanssa ovat olleet haastavia entä arctia sen strateginen tehtävä on jäänmurto vesiväylillämme haikailu arktisen öljyteollisuuden pönkittämiseksi on sulaa hulluutta neljä viidesosaa tunnetuista fossiilivaroista on jätettävä maahan jottei maailma kuumene yli kahteen asteen uuden öljyn etsiminen ja pumppaaminen ei kannata jos oikeasti sitoudumme pariisin ilmastosopimukseen yritysten kehittäminen voi tuoda hyvääkin ja myyntipäätökset ovat tapauskohtaisia mutta miksi antaisimme kaikki valtuudet kehitysyhtiölle tuntematta suunnitelmia vihreät eivät kannata uuden kehitysyhtiön perustamista järjestelyjen peittämiseksi vaadimme avoimuutta eettisyyttä luontoarvojen turvaamista uusia työpaikkoja suuntaamista uusille aloille kuten kiertotalouteen vihreisiin keksintöihin uuteen uusiutuvaan energiaan suomi on pohjoinen saari jossa ihmiset haluavat liikkua rautateillä syödä oman maan ruokaa ja elää turvallisessa yhteiskunnassa jossa energiahuolto ja sähkönjakelu toimivat strategisista omistuksista on pidettävä kiinni fingridin ja gasumin ostot valtiolle ovat kannatettavia kaasunsiirtoverkostoa kehittämällä voimme luoda myös markkinoita biokaasulle menneisyyden virheitä ja luonnollisten monopolien myymistä ei pidä toistaa myös oma ruoka on strategista ja siihen vaikuttaa moni asia kun suomen valtio myi kemira norjalaiselle yaralle kaksituhattaseitsemän ampaisivat lannoitteiden hinnat nousuun tämä osoittaa kuinka herkkä kysymys huoltovarmuus lopulta on myös toimivat tietoliikenneyhteydet ovat modernin yhteiskunnan turva valtionyhtiöissä on kannettava yhteiskuntavastuu verot maksetaan sinne missä voitot syntyvät eikä veroparatiiseja tule hyödyntää aggressiiviseen verosuunnitteluun ministeri haaviston aikana lisättiin valtionyhtiöiden verojalanjäljen avaamista mikä on toteutettava täysimääräisesti ahneudelle on laitettava rajat vihreät kannattavat yritysjohdon bonusten ja irtisanomispalkkioiden leikkausta hyvä omistajaohjaus ole vain politiikkaa sillä valtionyhtiöt kuuluvat meille kaikille suomalaisille siksi on niin tärkeää että ne toiminnallaan rakentavat parempaa maata ja tulevaisuutta

arvoisa puhemies

se nimittäin tulee tällä tavalla paljastaneeksi ne virheet joita on tehty valtion omistamien yritysten eli kansallisomaisuutemme yksityistämisessä vasemmistoliitto vastusti ainoana puolueena talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa fortumin caruna kauppoja luonnollisen monopolin myymistä ulkomaalaisille pääomasijoittajille caruna kauppojen virheistä maksavat sähkönkäyttäjät kovan hinnan onneksi nyt on herätty ja jatkossa gasumista sekä fingridistä valtionomistuksen pitää olla yli puolet arvoisa puhemies hallitus lupaa aivan liikaa sanoessaan että se uskoo poliittisten linjauksien olevan kasvua luovaa omistajapolitiikkaa sen esityksessä pannaan töihin merkitsee valtion omaisuuden yksityistämistä luomalla uutta byrokratiaa omistamaan ja myymään valmista kansallisomaisuuttamme hallituksen kaavailemassa kehittämisyhtiössä onkin kysymys keskustan vaalisloganista suomi kuntoon tosin kansalle ei kerrottu ennen vaaleja että sloganin oikea versio oli suomi myyntikuntoon hallituksen myyntilistalla ovat muun muassa posti neste kemijoki vapo arctia ja altia vrn pilkkomista ja yksityistämistä suunnitellaan ja myös finnairin tulevaisuus puhututtaa

ole sama asia kuin myyminen näin on omistajaohjauksen korkein virkamies eero heliövaara sanoi kuitenkin torstaina mikä on asian todellinen laita myynneistä saatavia pääomia kierrätetään investointeihin ja myynnistä saatavilla tuloilla rahoitetaan kärkihankkeita tämän vaalikauden aikana näissä linjauksissa ei ei kerrota mitään paljonko hallitus on myymässä kansallisomaisuutta esimerkiksi niin sanottujen kärkihankkeiden rahoittamiseen arvoisa puhemies omistajapolitiikassa koko poliittisella kentällä on peiliin katsomisen paikka suhteellisesti eniten valtion omaisuutta ovat myyneet lipposen kakkonen vanhasen ykkönen sekä stubbin pätkähallitus virheitä on siis tehty ja siksi niistä on syytä oppia ehkäpä kaikkein surullisin esimerkkitapaus on fortumin kohtalo valtio myi kolmekymmentäseitsemän prosenttia fortumin osakkeista jos fortumin osakkeita ei olisi myyty sen osingot olisivat tulleet kokonaisuudessaan suomen valtiolle ja valtio saanut tähän päivään mennessä yli kolme kertaa enemmän tuloja fortumista ja neste oilista kuin valtio sai yksityistämismyynnistä ja koko fortum ja koko neste olisivat edelleen kansallisomaisuuttamme nyt hallitus esittää että tasaisesti hyvin tuottavasta nesteestä voitaisiin myydä lisää pois tuottavasta ja strategisesti merkittävästä yrityksestä saadaan hetkeksi rahaa ulos mutta vähänkin pidemmällä tähtäimellä valtio häviää

ole yllättävää että hallitus tekee thatcherilaista politiikkaa onhan timo soini nimennyt thatcherin poliittiseksi esikuvakseen stubb sanonut olevansa sydämeltään thatcherilainen ja sipilä kertonut kilauttaneensa liikemieskavereilleen omistajapoliittisia linjauksia tehdessään mutta yksi asia oli jopa thatcherille liikaa britannian postin royal mailin yksityistäminen oli thatcherille step askel liian pitkälle thatcher ilmoitti ettei ole valmis myymään kuningattaren päätä sipilän hallitus on valmis myymään neljäkymmentäyhdeksän pilkku yhdeksän prosenttia postin osakkeista posti voidaan siis pilkkoa tai viedä post pörssiin arvoisa puhemies hallituksen omistajapoliittiset linjaukset olisivat tarjonneet mahdollisuuden kestävään ja pitkäjänteiseen politiikkaan jossa olisi ollut lähtökohtana kansallisomaisuuden pitkäjänteinen kartuttaminen virheistä olisi voitu oppia valitettavasti hallitus on valinnut linjan jossa suomea laitetaan myyntikuntoon kansallisomaisuutemme tuhoaminen ei ole taloudellisesti järkevää eikä vasemmisto voi tukea järjettömyyksiä

arvoisa puhemies on erittäin hyvä että eduskunnalle suodaan tänään mahdollisuus käydä tästä tärkeästä aiheesta keskustelua niin kuin näistä aikaisemmista puheenvuoroista kävi ilmi tämä herättää intohimoja ja jotkut katsovat eteenpäin toiset taaksepäin virheistä on tietenkin aina hyvä oppia mutta on tärkeämpi edelleen katsoa eteenpäin pääministerin sipilän tavoite tehostaa pääoman käyttöä ja saada aktiivisella valtion omaisuudella lisää valtion toimesta taloudellista toimeliaisuutta on ihan hyvä tämä tase töihin ajattelu tässä kuitenkin on syytä pitää se pitkäjänteisyys ja strateginen ajattelu keskiössä ennakkoluuloton lähestymistapa on hyvä samalla on muistettava että suomessa valtion omaisuus on suhteessa meidän valtiontalouteemme aika suuri ja se vaatii vastuullista toimintaa meiltä päättäjiltä tässä on todettu nyt jo moneen kertaan ja siitä varmaan käydään tänään vielä pitkää keskustelua onko tämän uuden kehitysyhtiön tavoitteena panna valtion omaisuutta myyntikuntoon vai onko tässä aito tarkoitus kehittää valtion omistamispolitiikkaa ja valtion tasetta

mitään itseisarvoa että valtio on omistajana toisaalta ei myöskään voi olla mikään itseisarvo että näitä omistuksia myydään arvoisa puhemies tiedämme että kärkihankekokonaisuus joka on hallitukselle tärkeä on on ainakin minun tietojeni mukaan tarkoitus rahoittaa herra pääministeri myyntituloilla puhutaan teistä rautateistä koulutuksesta digitalisaatiosta biohankkeista ja niin edelleen ja nämä ovat kaikki tärkeitä asioita se mikä tosiaan tästä ei käy ilmi on se miltä osin nyt tämä kokonaisuus minkä tänään esittelitte liittyy tähän ja miltä osin on aidosti kysymys siitä että lähdetään kehittämään uutta liiketoimintaa toinen keskeinen kysymys on sitten se mikä kompetenssi meillä päättäjillä on kehittää sitä liiketoimintaa ja missä määrin ollaan sitten päättäjinä eri elimissä mukana tekemässä tätä on erittäin hyvä että hallitus on joka tapauksessa päättänyt asettaa tämän parlamentaarisen

herra pääministeri toisin sanoen olisi mielenkiintoista kuulla miten pääministeri näkee tämän parlamentaarisen ryhmän tehtävän koska ainakin aikaisemmin on ollut aika epäselvää missä määrin me poliittiset päättäjät annamme selkänojaa ja missä määrin tässä sitten päädytään tilanteeseen missä poliitikot sekaantuvat asioihin jotka eivät välttämättä ole heidän kompetenssissaan tai sitten on epäselvää mikä on päättäjien tehtävä ja mikä on sitten tämän yhtiön tehtävä ja kuka sitä yhtiötä johtaa ja niin edelleen tästä olisi mielenkiintoista saada vähän lisätietoa mitä pelisääntöihin tulee niin oma kokemukseni viime vaalikaudelta kun toimin valtioneuvoston jäsenenä oli se että esimerkiksi solidiumin osalta oli aika monestikin epäselvää se mikä on meidän ministereiden vastuu mikä on solidiumin hallituksen vastuu ja missä määrin sitten tämä epävirallinen evästyskeskustelu oli ratkaisevaa päätösten osalta tästä tulisi varmastikin oppia kun hallitus tekee tätä uutta kehitysyhtiötä niin että meidän päättäjien rooli sekä täällä eduskunnassa että hallituksessa on aivan selvä jotta tämä työ toimii jouhevasti ja niin että kaikkien kompetenssi käytetään oikeisiin asioihin arvoisa puhemies valtion strategisesta omistuksesta ei kannata luopua sen takia on hyvä että tietyt asiat tietyt periaatteet säilyvät samalla on tärkeätä että dialogi jatkuu ja että meille selkiytetään se

edustaja haglund kahdella kielellä tähän saakka lyhimmän puheenvuoron

arvoisa herra puhemies valtion omistajapolitiikassa tulee huomioida että yhteinen hyvä kuuluu kaikille hallituksen tulee muistaa tämä tärkeä periaate kun se tekee päätöksiä valtion omistuksista kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ei vastusta järkeviä keinoja uudistaa valtion omistajaohjausta ja on avoin uusille keinoille luoda kasvua suomalaisten yhteistä omaisuutta ei tule kuitenkaan myydä kevyin perustein eikä valtion omistamia yhtiötä lahjoittaa pääomasijoittajille omistajapolitiikka ei ole aina ollut onnistunutta valtio valtio on viimeisen vuoden aikana myynyt tuottavaa omaisuutta yli seitsemäntoista miljardin euron edestä onko näillä rahoilla luotu uutta kasvua ja työpaikkoja hyvin vähän kemira growhown myynti nosti suomalaisten maanviljelijöiden lannoitteiden hintoja merkittävästi fortumin osittainen myynti toi valtion kassaan yksi pilkku kuusi miljardia euroa mutta myynnin johdosta valtio on menettänyt lähes kymmenkertaisen summan menetetyn arvonnousun ja saamatta jääneiden osinkojen muodossa

yksityistämisellä on hintansa ja sen hinnan ovat saaneet maksaa tavalliset suomalaiset veronmaksajat arvoisa puhemies valtioneuvoston periaatepäätöksessä todetaan viisi perustaa valtion omistamiselle näistä viidestä perustasta on helppo olla samaa mieltä kun valtion omaisuutta tarkastellaan tulee tarkasti ja johdonmukaisesti määritellä mihin lokeroon mikäkin omistus kuuluu erityisen tarkka pitää olla siinä vaiheessa kun omistuksista luovutaan caruna on hyvä esimerkki siitä mitä tapahtuu kun myydään luonnollisessa monopoliasemassa oleva yhtiö finanssi intressiä ei tule väheksyä ruotsissa on viime vuosikymmeninä myyty merkittävästi valtion omaisuutta mikä on johtanut siihen että valtion tulot omistuksista ovat vuodesta kaksituhattakuusi lähtien puolittuneet nyt ruotsissa pohditaan yhtiöiden takaisinostamista valtion omistusten tuomat tulot ovat tärkeitä myös suomessa niiden vähentyminen näkyy veronkorotusten tarpeena mikä ei varmaankaan ole tämän hallituksen tavoite hallituksen kaavailemaan kehitysyhtiöön siirrettävät omistukset mitä ilmeisimmin tarkoitus laittaa myyntikuntoon on perusteltua kysyä onko järkevää myydä merkittävä osuus tuottoisasta ja huoltovarmuuden kannalta merkittävästä yhtiöstä kuten nesteestä postin pilkkominen tällä tavoin vaatisi tarkempaa keskustelua altian myynti ei ole ongelmaton puhumattakaan huoltovarmuusnäkökulmasta arctian osalta on perusteltua kysyä onko valtiollinen kehitysyhtiö oikea tapa luoda kasvua vai pitäisikö valtion mieluummin luoda parempia olosuhteita yksityisen rahoituksen kuten joukkorahoituksen kanavoimiselle kasvuyrityksille

on pitää siitä huolta jotta voimme jättää tuleville sukupolville muutakin kuin velkataakan
myönnän nyt pääministeri sipilälle viiden minuutin puheenvuoron sen puheenvuoron jälkeen käydään sitten näköjään ulkoministerin lyhyempi puheenvuoro ja sitten vasta käydään debatti

arvoisa puhemies kiitoksia keskustelusta tulkitsen varmaan aika oikein jos jos sanon että tästä omistajaohjauksen periaatepäätöksestä vallitsee varsin suuri yksimielisyys tässä salissa ja ja tämän otan kiitollisuudella vastaan täällä on joitakin asioita noussut esille jotka jotka selvästi vaativat lisää lisää keskustelua ja niihin sitten tässä vastauksia ensinnäkin useat teistä nostivat termin pilkkominen edustaja laukkanen kuka on pilkkomassa postia ei sellaisia päätöksiä ole tehty mutta ehkä tästä pilkkomis sanasta voisi voisi jotakin sanoa

yhtiöiden pilkkominenhan tarkoittaa sitä monesti että sieltä irtoaa jokin niin sanottu spin off jokin liiketoiminta joka pääsee kehittymään paremmin kuin jossakin yhtiön sisällä näistä on esimerkkinä neste joka oli aikaisemmin fortumin kanssa yhtä on tänä päivänä yksitoista miljardia vaihtava yhtiö hyvin hyvin kannattava yhtiö ja ja henkilöstö on hyvin tyytyväistä yhtiössä outotec on toinen esimerkki joka joka on kaivosteollisuuteen keskittyvä yritys ja yhä enemmän tekee energian puolella töitä tikkurila on yksi esimerkki tällaisesta nämä nämä kolme esimerkkiä valtionyhtiöistä en missään tapauksessa ottaisi tätä keinoa työkaluvalikoimasta myöskään pois että yhtiöistä lähtee jokin osa kehittymään itsenäisenä ja erillisenä tämä tämä sana herättää vääriä mielikuvia

toisen lisätalousarvion yhteydessä tänne käsiteltäväksi mutta se mistä ei ole keskusteltu on omistajaohjauslaki joka tulee myöskin vaatimaan muutoksia tämä yhden kolmasosan uusi strategisen omistuksen raja tulee vaatimaan lainmuutosta ja myöskin tämä kehitysyhtiön rooli tulee vaatimaan lainmuutosta ne tuodaan eduskunnan käsittelyyn syksyllä

myöskin paljon yksityisiä toimijoita jotka toimivat konsultteina alueella yritykset osaavat tehdä vientirenkaita ja ja niin edespäin katson että tätä team finland toimintaa tehostamalla voidaan vastata tähän osuuteen edustaja karimäki te kysyitte arctiasta me mahdolliseksi työkalun vahvistaa yhtiöitä tulevia investointeja varten tämä on syy arctian omistajarajan muuttamiseen edustaja arhinmäki te otitte esille fortumin meillä on myöskin sellaisia yhtiöitä joiden tämänhetkistä tilannetta arvioimalla valtio joutuisi pääomittamaan merkittävästi enemmän yhtiön huonosta tilanteesta johtuen eli on varmasti tilanteita joissa omistajapäätöksiä on historiassa tehty sekä onnistuneesti että epäonnistuneesti mutta on vähän vähän vaikea tehdä niitä arvioita jälkikäteen edustaja karimäki solidiumin tehtävänä on myöskin pitkäjänteisen omistuksen suojaaminen ja puolustaminen miksei se sijoita uuteen siksi että siltä on viety rahat pois nyt on tarkoitus että myöskin solidiumia pystyttäisiin paremmin käyttämään juuri siihen tarkoitukseen minkä mainitsitte edustaja ihalainen tästä kehitysyhtiöstä sen päätehtävänä on tuoda omistajarakenteen muutos tänne työkalupakkiin siellä voidaan voidaan tehdä sekä pääomittamista yhtiöiden kehittämistä osina niin kuin tuossa muutaman esimerkin mainitsin edustaja haglund ja edustaja arhinmäki kyselivät kärkihankkeiden rahoittamisesta tämä kehitysyhtiö voi olla myöskin yksi työkalu siihen me päätämme jokaisen budjetin yhteydessä miten budjetti kasataan omaisuustuloilla omaisuustulot ovat osinkoja pääomapalautuksia myyntejä tämän vuoden budjetissa merkittävin osa tulee patrian osuuden myynnistä joka on kaksisataakahdeksankymmentä miljoonaa

ministeri soini kaksi minuuttia ministerin itsensä valitsemalta hyvältä paikalta

arvoisa puhemies varapääministerinä kolme pointtia gasum ja fingrid te sdp ja vihreät teitte virheen fingridin kohdalla me korjasimme sen te edustaja arhinmäki vasemmistoliitto olitte hallituksessa ette pystyneet estämään ei voima riittänyt perussuomalaisilla voima riitti tämä ero on kansandemokratian ja demokratian välinen samoin kuin pakkopaidan ja paidan välinen mitä sitten veronkiertoon tulee verojalanjälkeen tämä hallitus tilkitsee ja tukkii ja kirjoittaa periaatteisiinsa että verot maksetaan siellä missä tulos tulee veronkierto kielletään miksi te ette tehneet mitään kolmas irtisanomiskorvausten puolittaminen vasemmisto ja vihreät ovat puhuneet pää märkänä kuinka tähän pitää puuttua te ette tehneet mitään vihreillä oli omistajaohjauksen ministeri niin kauan hallituskyytiä kestitte ette tehneet yhtään mitään nyt tämä hallitus perussuomalaisten keskustan ja kokoomuksen johdolla teki ne asiat joista te ette edes kehdanneet puhua ja sitten lopuksi edustaja arhinmäki teidän puheenvuoronne oli erittäin virkistävä ja piristävä sillä jopa lenin horahti hereille arvoisa puhemies piristävää mutta ei järkevää eikä auttanut työmiestä pyydän
nyt niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan painiketta ja vastauspuheenvuorot tässä vaiheessa ovat minuutin mittaisia myönnän ensimmäisen vastauspuheenvuoron edustaja ihalaiselle arvoisa
puhemies pääministeri viittasi siihen että tämä team finland ikään kuin yhtiöitettäisiin sillä tavalla me ajattelemme uutta yhtiötä jalustayhtiötä meidän pk yritystemme viennin tukemiseen ja verkostoitumisen vahvistamiseen ja sitä kannattaisi kyllä huolella jatkossakin miettiä kehitysyhtiön osalta se meidän huolemme on ennen kaikkea se että siitä ei vain tulisi tämmöinen myyntiyhtiö joka kourii ja ja miettii miten valtionomaisuutta voidaan myydä vaan aito kehittämisyhtiö minä toivon että siihen suuntaan lähdetään esittäisin siis sen kysymyksen että oletteko te valmiita tukemaan sitä että henkilöstöllä on mahdollisuus valita edustaja niin halutessaan myös yhtiöitten hallituksiin sillä olisi erittäin suuri merkitys monessa mielessä ja pidättekö te tätä omalta osaltanne

arvoisa puhemies vaikka tässä kuultiin mielenkiintoinen historiakatsaus ulkoministeri soinilta niin kun kuuntelin noita eduskuntaryhmien puheenvuoroja kyllä minulla päällimmäisenä mieleen tuli se että näistä isoista linjoista mitä hallituksenkin omistusohjauspolitiikkaan nyt sisältyy täällä eduskunnassa varsin yhtenäinen näkemys jos otetaan vaikka eduskunnan rooli tässä kehitysyhtiössä tai omistusohjauksessa jatkossa paremminkin jäi sellainen kuva että varsin laajasti sitä kannatetaan että tulee tämmöinen omistusohjausta tukeva neuvottelukunta toinen joka täällä on saanut paljon kannatusta on se periaate että verot maksetaan siellä missä se tulos tehdään ja toisaalta palkitsemisen pitää olla oikeudenmukaista mutta kohtuullista siksi toivoisinkin kun täällä on pienistä asioista varmasti ja joistakin yksityiskohdista erilaisia erilaisia näkemyksiä mutta isosta linjasta ollaan kuitenkin yhtä mieltä että avoimesti oppositiokin voi lähteä tukemaan tätä erinomaista yhteiskuntavastuuta korostavaa hallituksen

arvoisa puhemies huolihan kohdistuu tämän kehitysyhtiön osalta siihen ettei ettei tavallaan tiedetä mitä se tekee kullekin yhtiölle eduskunta ikään kuin antaisi myyntivaltuudet tässä toisessa lisätalousarviossa ja sen jälkeen emme enää tietäisi mitkä ne kehittämiskohteet ovat emme tietäisi kenelle myydään mitä myydään mitä kaupalla tavoitellaan edustaja haglundin kysymys kysymys siitä kuinka vapautuvia varoja käytetään oli todella aiheellinen mutta vastaan ministeri soinille

juuri vihreiden ministereiden vaatimuksestahan tuli maakohtainen raportointi valtion pääomisteisten yhtiöiden velvollisuudeksi ja siitä siitä tehtiin ohjeistukset hallituksesta lähtömme jälkeen ohjeistus on todettu liian puutteelliseksi ja sille toivotaan nytten päivitystä oletteko nyt sitoutuneet hallituksessa päivittämään omistajaohjausosasto tarkentaisi tämän maakohtaisen raportoinnin ohjeistusta

arvoisa puhemies valtionyhtiöiden omistajarajojen muutokset eivät ole myyntipäätöksiä mitään ei ole myyty tällä päätöksellä ja valtioneuvosto päättää jokaisen omistuksen mahdollisesta myynnistä eduskunnan hyväksymissä rajoissa tätä parlamentaarista yhteistyötä omistajaohjauksessa on toivottu ja neuvottelukunta vastaa siihen toiveeseen jokainen eduskuntaryhmä voi neuvottelukuntaan valita parhaat asiantuntijansa ja sitä kautta vaikuttaa hallituksen tarkoitus on puolustaa ja vahvistaa suomalaista omistajuutta toisin kuin viime kaudella arvoisa pääministeri eikö tämän uudenlaisen omistajaohjauksen kautta nimenomaan haluta tähdätä yritysten pitkäjänteisen arvon kasvattamiseen ja uuden

se tiedetään että ministeri soini ja perussuomalaiset katsovat menneisyyteen ja vasemmisto tulevaisuuteen mutta tämä oli uutinen että ministeri soini katsoo niin pitkälle menneisyyteen että hän nojaa vuoteen kaksikymmentäneljä jolloin lenin kuoli me katsomme mieluummin kaksituhatta luvulle arvoisa puhemies posti on peruspalvelu jossa voitot tehdään suurimmissa kaupungeissa ja kustannukset tulevat haja asutusalueilta näitä tasataan yhtiön sisällä nyt hallitus on valmis myymään neljäkymmentäyhdeksän pilkku yhdeksän prosenttia postista ja jos tämä johtaa pilkkomiseen se merkitsisi sitä että kermankuorinta tulisi kehiin eli kannattava toiminta yksityisille tekemään voittoa ja veronmaksajat joutuisivat kustantamaan kannattamattoman toiminnan tämä saattaisi johtaa jopa yleispalveluperiaatteen heikentymiseen viisipäiväinen postinjako on esimerkiksi sanomalehtien pienten yrittäjien kannalta aivan oleellinen jos ajatellaan kuinka huonosti posti on jo nyt pitänyt huolta työntekijöistä niin mikä tämän merkitys olisikaan työntekijöille ja työllisyydelle tulevaisuudessa

arvoisa herra puhemies aivan niin kuin varapääministeri soini heristi montakin osaa niin minä heristin korviani aika tiukasti kun edustaja arhinmäki kommentoi ja vielä jatkoi että vasemmistoliitto katsoo tulevaisuuteen minusta tuntuu että vasemmistoliitto katsoo menneisyyteen ja suunnitelmatalouden aikaan hyvinkin paljon näillä kommenteillaan te te sanoitte että fortumia ja nestettä ei olisi missään tapauksessa pitänyt koskaan myydä oli kysymys kuitenkin siitä ajasta silloin olisi saatu paljon enempi osinkoja voi tietysti kysyä olisiko uudella omistajalla kun on tullut uusia omistajia ollut jotain pääomia olisiko valtionkin pitänyt käyttää pääomia ja olisiko sillä ollut jotain osaamista joka on kasvattanut niitä yhtiöitä olisiko voinut miettiä että itse asiassa pienemmällä omistamisella on saatu enempi osinkoja kun nämä yhtiöt ovat kasvaneet todella paljon suuremmaksi kuin kenties jos olisi ollut pelkästään kansallisessa omistuksessa ja toinen kysymys liittyy siihen että te sanoitte että on kansainvälisille pelureille myyty näitä me yritämme kansainvälisiä investointeja saada suomeen

ja myöskin osaamissijoittamista
myönnän vielä edustaja arhinmäelle vastauspuheenvuoron ja sitten pääministeri kaksi minuuttia
puhemies nimenomaan tulevaisuuteen pitää katsoa mutta menneisyyden virheistä pitää oppia voimme jatkaa listaa kemira growhow taisi olla kokoomuslainen ministeri joka myi pilkkahintaan autokatsastus myytiin muistaakseni viidelläkymmenelläyhdeksällä miljoonalla pari vuotta myöhemmin sama yritys sadoilla miljoonilla taisi olla kokoomuslainen ministeri digita verkko eli kyllä kannattaa katsoa missä ollaan epäonnistuttu ja oppia niistä virheistä tämä on tärkeää jotta pystymme tekemään järkevää politiikkaa tulevaisuudessa emme me halua mitään mitään sellaista taloutta johon te viittaatte edustaja jaskari me haluamme pitää huolta siitä että meillä on kansallisomaisuutta ja meillä on

no niin ja tietystikin ennen pääministerin puheenvuoroa vielä edustajat haglund ja laukkanen anteeksi

tack herr talman kiitos pääministeri vielä tähän meidän päättäjien rooliin jos voisitte vähän avata sitä teidän vastauspuheenvuorossanne koska tosiaan ainakin omat kokemukseni ovat ovat sen kaltaisia että tämä meidän päättäjien rooli esimerkiksi valtioneuvoston jäsenenä solidiumin suhteen on on ollut hieman epäselvä nyt tähän tulee mahdollisesti uusi parlamentaarinen elin sitten tämä kehitysyhtiö ja päättäjien rooli siinä miten näitä johdetaan mikä on meidän päättäjien asema rooli ja tehtävä eli jos voisitte vähän tätä kokonaisuutta hahmottaa koska pidän sitä aika ratkaisevana siinä onnistutaanko tässä vai ei

arvoisa herra puhemies lämmin kiitos pääministerille siitä että mitään ei pilkota tämä lause jää varmasti poliittiseen historiaan kun ruotsi nyt on alkanut ostaa takaisin myymiään omistusosuuksia yhtiöistään ja avoimesti myöntänyt että niiden myyminen on ollut suuri virhe ja erityisesti tätä perustellut sillä että he haluavat turvata huoltovarmuuden ja vahvistaa sitä niin hieman ihmettelen mitä järkeä on arctian myynnissä eihän se tarvitse mitään vahvistamista eikä ulkopuolista omistajuutta sehän tulee erinomaisen hyvin toimeen omillaan se tekee loistavaa tulosta josta valtio saa koko ajan osuuden

kiitoksia arvoisa puhemies käyn näitä vastauksia läpi ja palaan siihen posti asiaan edustaja ihalainen henkilöstön edustus täällä periaatepäätöksessä on kuvattu se että hallitus valtio haluaa edistää henkilöstön edustusta osana paikallista sopimista ja kannustaa paikalliseen sopimiseen edustaja karimäki näin on tehty aiemminkin eli eduskunta päättää omistusrajoista ja sen jälkeen valtioneuvostolla on on valta toimia sitten näissä rajoissa edustaja louhelainen tästä kehitysyhtiöstä juuri näin eli eli ajatuksena on se että tällä kehittämisellä saadaan arvonnousua yhtiöihin ja arvonnousua voidaan käyttää kahteen tarkoitukseen kärkihankkeisiin ja uuden luomiseen tämä on se perusajatus oikeastaan tämä vastaa edustaja haglundin kysymykseenkin osittain tämä päätöksentekomekanismi on hyvin tarkkaan kuvattu siellä periaatepäätöksessä mutta tähän kysymykseen miten me osaamme sitten siellä kohdeyhtiössä tämä on hyvä kysymys toimia mahdollisimman hyvällä tavalla tässä on se ajatus että kohdeyhtiöihin lähdetään hakemaan paras mahdollinen hallituksen kokoonpano oli se sitten sitten osittain virkamiehiä mutta pääsääntöisesti se olisi ulkopuolisia asiantuntijoita edustaja laukkanen täytyy vielä sanoa uudelleen että mistään pilkkomisesta ei ole tehty päätöksiä mutta en missään tapauksessa ota työkalupakista pois sitä etteikö yhtiöitä voitaisi lähteä kehittämään sillä tavalla että osa yhtiöistä lähtee omalle kehityspolulleen mistä on monta monituista hyvää esimerkkiä no sitten siihen postiin ja edustaja arhinmäen huoleen postiin liittyen ensinnäkin tämä listautuminen postin osalta on nyt nostettu yhdeksi vaihtoehdoksi me emme ole tehneet postissa mitään sellaisia päätöksiä haluamme käydä tämän keskustelun ensin rauhassa

britanniassa esimerkiksi listautumisen yhteydessä sataviisikymmentätuhatta työntekijää tuli omistajiksi näitä listautumisia on tehty useita posti on hyvin suuren murroksen edessä digitalisointi

että henkilöstön asema jotenkin menisi huonompaan suuntaan siinä yhteydessä kun yhtiö viedään pörssiin käytän esimerkkinä nyt tätä nestettä nesteen henkilöstöstä kahdeksankymmentäkahdeksan prosenttia on valmis suosittelemaan yhtiötä jollekin toiselle siellä oli kesätyöhakemuksia tänä vuonna seitsemäntoistatuhatta kappaletta mikä osoittaa sen että valtioenemmistöinen valtio omisteinen pörssiyhtiö on houkutteleva työpaikka myöskin
niin siinä oli suurin piirtein kaksi minuuttia tai vähän reilustikin nyt keskustelu avataan ryhmäpuheenvuorojen käyttäjien ja ministereitten lisäksi myös muille edustajille ja nyt myönnän kahden minuutin vastauspuheenvuoroja ensimmäisenä edustaja rinne kiitos
arvoisa puhemies ensin täytyy hallitusta kiittää tietyistä asioista tässä kokonaisuudessa palkitseminen ja irtisanomiskorvaus ovat menossa oikeaan suuntaan suuntaan jota edellinen hallitus lähti viemään eteenpäin yhteiskuntavastuussakin ollaan menossa eteenpäin näillä kirjauksilla fingrid jatkaa sitä politiikkaa jota minä esimerkiksi valtiovarainministerinä tein että valtion tai valtiota lähellä olevien tahojen omistusta samaa voi sanoa tästä parlamentaarisesta neuvottelukunnasta sillä tulee toivottavasti olemaan iso merkitys tässä omistajapolitiikan määrittelyssä tulevaisuudessa ja toivon todellakin että se ei jää ikään kuin vain pelkästään seuraamaan valtioneuvoston toimintaa vaan että sillä on aitoa merkitystä parlamentaarista merkitystä näitä asioita eteenpäin vietäessä arvoisa puhemies hieman huolta on edelleen tämän keskustelun perusteella tämän kehitysyhtiön roolista ja erityisesti siitä toteatte itsekin näissä papereissanne että tässä on erittäin isosta muutoksesta kysymys mitä mitä varten hallitus on luopumassa yli puolesta nesteen joka on ihan keskeinen yhtiö huoltovarmuuden näkökulmasta

tuottaa ihan toisenlaisen puhevallan niin kuin te itsekin toteatte tässä omassa esityksessänne jos on määräysvalta yhtiössä niin silloin valtioneuvosto edellyttää omistajana että niitä käskyjä mitkä sieltä tulevat noudatetaan ja ja yhtiön hallitus toteuttaa toteatte että jos on vähemmistöomistus silloin hallituksen vaatimuksia ei toteuteta ehdoitta vaan jokainen yhtiön hallitus ottaa toivomuksen huomioon ei siis välttämättä toteuta miksi olette luopumassa tästä vallasta niin keskeisessä huoltovarmuusyhtiössä kuin neste

arvoisa puhemies tämä vasemmistoliiton ja vihreiden aika voimakas kritiikki ja sdpn hiukan sanoisiko tekopyhäkin huoli valtionomistuksen myynnistä eivät oikeastaan ole kovin uskottavia kaikki nämä edellä mainitut puolueet ovat kuitenkin vastuussa fortumin sähköverkon myynnistä joka toimii äärimmäisen karuna esimerkkinä siitä mitä ei olisi pitänyt kuitenkaan tehdä nyt strategisesti tärkeissä yhtiöissä muun muassa finnair posti gasum fingrid valtio säilyttää enemmistön ja mitä nesteeseen tulee kun tässä edustaja rinne otti otti sen esille nimenomaan huoltovarmuuskysymyksenä niin se huoltovarmuus minun käsitykseni mukaan ei ole millään tavalla ongelmallinen tämän nesteen omistuksessa koska sellaisessa tilanteessa kun nestettä tarvitaan huoltovarmuuskysymyksissä nesteen varannot ovat kuitenkin käytettävissä oli se omistus sitten kolmekymmentä prosenttia tai yli viisikymmentä prosenttia tämä tiedoksi edustaja rinteelle

herra puhemies populistinen muunnellun totuuden puhuminen ei mielestäni kuulu ministeriaitioon sen vuoksi haluan haluan ministeri soinilta kysyä ettekö todella muista että se käytäntö että valtion enemmistöomisteiset yhtiöt raportoivat verojäljestään pantiin täytäntöön nimenomaan vihreiden ministereiden pekka haaviston ja heidi hautalan kaudella viime viime hallituskaudella tämän jälkeen kun vihreät olivat lähteneet viime kaudella hallituksesta istuva hallitus viime kaudella teki ohjeistuksen siitä miten raportointi tehdään ja tämä raportointi jäi valitettavasti hyvin puutteelliseksi tämän raportoinnin korjaamista täydentämistä me vihreät olemme vaatineet sekä viime kaudella että nyt tällä kaudella pääministeri sipilä lupasitte että että hallitus terävöittää toimintaansa siinä että että valtio omisteisten yhtiöiden

herra puhemies olisin vielä puuttunut tähän sdpn esitykseen vientiyhtiöistä eräänlaisena mallina me olemme esimerkiksi talousvaliokunnan puolella ja myöskin hallituksen puolella miettineet pienten yritysten viennin lisäämistä mutta yksi mallihan on ollut selkeästi se että olisi myöskin pienempien yritysten viennin takauksia nythän ne ovat vain suuremmille yrityksille minun mielestäni esimerkiksi kun valtionyhtiöiden osalta tai muualta tulee varoja pitäisi suunnata kenties tämäntyylisiin hankkeisiin jolloin tuetaan pienten yritysten vientitakauksia siinä ei tarvita erillistä yhtiötä mitä mieltä arvoisa pääministeri on tämäntyylisestä ratkaisusta

arvoisa herra puhemies mielestäni on pakko tyydytyksellä todeta että kasvuyrityksiin koetetaan satsata ja sitä kautta hakea varoja siihen että meillä voi kasvua syntyä mutta helmikuussa esitin pääministerille vaihtoehdon että me voisimme todellakin laittaa taseen töihin meillä on senaatti kiinteistöissä neljän pilkku neljän miljardin omaisuusmassa jota hyödyntämällä niin että se toimisi lainan takuina voisimme saada todellakin ison potin rahaa me voisimme tekesin nykyisen toiminnan jatkeeksi ja siihen välikuiluun missä on teollisuussijoitus rahoittamassa saada elementin joka voisi ottaa myös riskiä niin että tekesin

raportin perusteella voitaisiin myöntää riskirahoitusta minä haluan painottaa sitä että koska tämä on liikelaitos niin tässä nyt jos hallitus pelkää tätä valtionvelan ottoa on pakko todeta että tämän kautta lainoitettu ja mahdollinen kasvurahoitus ei olisi julkisen talouden velassa eikä eun perusteella katsottaisi suomen valtionvelaksi minä rohkaisen käyttämään tällaisia elementtejä jotka eivät lisää valtionvelkaa mutta antavat mahdollisuuksia kasvuyritysten rahastointiin ja kasvattamiseen se olisi järkevää politiikkaa siinä mielessä

jos me saamme vipuvarsia mitenkään siihen että tekesin kautta hyvät hedelmät voivat tulla teollisiksi toiminnoiksi kyllä sitä meidän pitää tukea siinä mielessä olen hallituksen kanssa samoilla linjoilla että kasvuun pitää satsata mutta nyt valtion toimet ovat vääriä kun myydään kannattavaa liiketoimintaa ja sillä pyritään rahoittamaan kasvuyrityksiä se on niin kuin edustaja lehti täällä sanoi

arvoisa puhemies oikeastaan koko talven ja kevään aikana oppositio on valtavia syytöksiä esittänyt siitä että hallitus on yksityistämässä suomea panemassa sitä myyntikuntoon olen ihmetellyt mistä se johtuu nyt sen oivalsin se johtuu siitä että aina kun te olette tulleet hallitukseen silloin on todella myyty tässä sain hyvän tilaston siitä että viimeisen kahdenkymmenenviiden vuoden aikana sdpn aikana on myyty yli viidentoista miljardin edestä vihreiden aikana lähes viidentoista miljardin edestä vasemmistoliiton hallitusaikana lähes kolmentoista teilläkin vasemmistoliitolla on ollut yli miljardi vuodessa se vauhti aina kun olette olleet hallituksessa keskustan joka on ollut päähallituspuolueena yli puolet tästä ajasta aikana on myyty näemmä noin seitsemän miljardin edestä että kyllä tällä historian historian todistustaakalla pitää olla joku vaikutus myös siihen miten ennakoidaan tulevaisuutta on myös erittäin arvokasta että tämä pääministerin ilmoitus ja koko

on tuotu tällä hälvennetään niitä pelkoja joita kansalaisten keskuudessa on yksityistämistä ja yhtiötoimintaa kohtaan tässä selvästi nyt linjataan se että siltä osin kuin valtion omaisuutta jatkossa myydään se ensisijaisesti käytetään uuden kehittämiseen aikaisemmin myös minun hallitusteni varsinkin ykköshallitukseni aikana myyntitulot käytettiin velan lyhentämiseen myöhemmin niitä varsinkin viime vaalikaudella käytettiin vain kulutusmenojen rahoittamiseen joitakin pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta lopuksi tästä lopuksi tästä postin pilkkomisesta jolla moni teistä on

lipposen ykköshallituksen aikana missä on postipankki joka pilkottiin postista missä on teleyhtiö sonera se pilkottiin postista molemmat päätyivät pörssiomistukseen en minä arvostele näitä päätöksiä mutta totean että on tehty isoja ratkaisuja aikaisemminkin niitä tehdään ajassa eivätkä ne aina ole epäonnistuneet

ei sdp sinällään vastusta omaisuuden myyntiä silloin kun se tapahtuu järkevään tarpeeseen tai se uudistaa omistusta tuottaa uusia asioita jos miettii tätä paavo lipposen kakkoshallitusta niin minä luen tässä vuodelta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän hallitusohjelman kirjauksen todetaan että valtion omaisuuden myynnistä saatavat tulot ohjataan ensisijaisesti valtionvelan lyhentämiseen silloin korot huitelivat siellä kuuden viiva seitsemän prosentin efektiivisissä koroissa tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön saavutetun menotaseen turvaamiseen sekä suomen teollisuussijoitus oyn toimintaedellytysten vahvistamiseen lipposen kakkoshallituksen aikana vahvistui teollisuussijoituksen asema viisikymmentä prosenttia sdpn tavoitteena on se että omaisuutta käytetään uuden luomiseen ja vahvistamiseen ja uuden tulevaisuuden rakentamiseen minä uskon että tämä tahtotila on ihan yhteinen tässä koko salissa

puhemies ensinnäkin tämä edustaja myllykosken ehdotus tekesin rahoittamisesta tarkoitus varmasti oli vilpitön mutta kyllä valitettavasti keino on kovin kreikkalainen jos lähtisimme siitä että velkaantuminen veronmaksajien vastuulle on ok kunhan se kiertää eun velvoitteet valtiollahan ei ole vaikeuksia saada lainarahaa ei myöskään silloin kun haluamme lisätä tekesin rahoitusta joka sinänsä olisi tarpeenkin ja ei ole tarvetta kierrättää sitä panttaamalla senaatin varoja että tässä tiettyä logiikkaa olisi syytä noudattaa arhinmäki puhui täällä siitä että meillä pitää olla kansallisomaisuutta olen samaa mieltä mutta tällä hetkellä meillä on mielestäni turhan paljon sattumanvaraista valtion omaisuutta ja siitä nyt tässäkin esityksessä mitä tänään täällä käsitellään on kysymys meillä on syntynyt historiallisesti aivan oikeista syistä usein neitseelliseen markkinaan valtion panostuksin yhtiöitä jotka nyt toimivat pääsääntöisesti kilpaillussa markkinassa joihin liittyy kenties strateginen intressi kun täällä rinne kysyi

jostain muusta yhtiöstä ei niin kannattaa lukea näitä strategisen intressin määritelmiä jos tarkoitus on huoltovarmuuden kannalta turvata öljynjalostus ja jakelukapasiteetti kaikissa oloissa siihen riittää hyvin määrävähemmistö ja meidän lainsäädäntövalta jos kyse olisi luonnollisesta monopolista niin silloin olen itse sitä mieltä se kannattaa pitää julkisessa enemmistöomistuksessa ja siihen suuntaanhan nyt tässä esityksessä nimenomaan mennään näitä määritelmiä sinänsä voisi minusta edelleenkin

hallitus myös ehdottaa eduskunnalle strategisen intressin toteuttamiseksi uutta omistusrajaa elikkä uusi alaraja olisi kolmekymmentäkolme pilkku neljä prosenttia silloinhan valtiolla ei olisi enää enemmistöä tässä yhtiössä ja pääministeri haluaisin vielä kuulla millä te perustelette tämän rajan laskemista millä tavalla maailma on muuttunut niin että pienempi osuus nyt riittää takaamaan valtion intressit tämä olisi hyvä saada selväksi
keskustelun tässä vaiheessa vielä puheenvuorot edustajille kääriäinen ja ihalainen ja sen jälkeen täällä on pyydettyjä ministeripuheenvuoroja kolme raivataan tilaa heille lyhyille puheenvuoroille nyt tuli neljäs
arvoisa puhemies tämän keskustelun leimallinen piirre kyllä tähän mennessä sittenkin on ollut aikamoinen yksituumaisuus siitä että hallituksen omistajaohjauspaperi periaatepäätös on vähintäänkin oikeansuuntainen ja sisällöltäänkin kohtuullisen hyvä tässä on hyvää arkkitehtuuria tämä on selvästikin tämmöinen maltillisen uudistamisen linjaus yhteiskuntavastuun hengessä pidän hyvänä myös sitä että sittenkään täällä ei ole sorruttu ainakaan liialliseen menneen politiikan ruotimiseen sehän on herkkua tietysti ruotia mennyttä politiikkaa koska se on täynnä virheitä joita kaikki olemme tehneet mutta niitten ruotiminen toisten syyttelyn hengessä ei kyllä auta yhtään mitään oppia kyllä täytyy ottaa se on kyllä ihan totta valtionomistajuushan varsinkin tässä tilanteessa voi olla melko jämerä vipu siihen talouskäänteen aikaansaamiseen taikka sen vauhdittamiseenkin siinä mielessä ajatus on tässä paperissa ihan olennainen on paljon tehtävää ja siihen näytti myös kysymyksiä liittyvän kaikkein eniten työpaikkoja ja työtä tämä maa tarvitsee parempaa työllisyyttä siinä kehitysyhtiöllä voi olla isoakin roolia uuden luominen on kaiken a ja o toinen asia minkä haluan tässä huomauttaa on tämä yhteiskuntavastuuajatuksen

kaikilla tavoilla veroihin henkilöstöpolitiikkaan tai ylipäätään monenlaiseen kohtuuden viestiin omistajille yrittäjille ja vähän kaikille yhteiskuntavastuusta nimittäin on kaikkien kovimpia pulia tällä hetkellä suomessa valtionomistajuus voi kyllä osoittaa myös tässä suhteessa oivaa uutta tietä

arvoisa puhemies edustaja kääriäinen niin kuin tähänkin saakka piti erittäin tärkeän ja jykevän puheenvuoron monista näkökohdista edustaja vanhaselle sanon että kaikki hallitukset myös hänen hallituksensa ovat myyneet valtion valtion omaisuutta kysymyksestä mihin niitä käytetään on varmaan erilaisia käsityksiä tämä strategisen intressin tiputtaminen kolmeenkymmeneenkolmeen pilkku neljään kyllä se meitä huolestuttaa sen pitää olla tosi kovan päätöksen takana että lähdetään nestettä pudottamaan sinne tässä epävarmassa maailmassa kun nesteen merkitys saattaa tulevaisuudessa jopa merkittävämpi kuin fortumin ajatellen tulevaisuuden ongelmia sitten hallituksen omassa ohjelmassa sanotaan että kehitetään jalustayhteiskuntaa jalustataloutta eikö niin tämä meidän esityksemmehän on konkreettinen toimenpide ehdotus uuden jalustayhtiön perustamisesta alustayhtiön perustamisesta ja sen vuoksi me haluamme tätä seikkaa nyt painottaa tällaisia uusia alueita on varmaan joissa pitää omaisuutta kehittää uusia yhtiöitä perustaa on älykkäitten sähköverkkojen kehittäminen arktisen osaamisen hyödyntäminen digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen alustatalous ja sote ict instrumenttien rakentaminen kuulostaako tutulta nämä löytyvät meidän ohjelmastamme ja ja se on sitä uutta luovaa uutta omistajuutta

bonuspuhujana sitten kaksi minuuttia näille kolmelle ensimmäiselle
minuutti arvoisa puhemies vastaan edustaja turusen kysymykseen kuituverkon osalta on selvää että digitalisaatio vaikuttaa kaikkiin meidän muutoksiin ja mahdollistaa meille suuren murroksen on ehkä hyvä myöskin tiedostaa että tämä kaikki on aikanaan mahdollistunut siitä että tele erotettiin toisistaan syntyi telemarkkina joka mahdollisti mobiiliosaamisen minkä kautta sitten on syntynyt oikeastaan digitalisaatio ja tämä kuitenkin nosti suomen lamasta myöskin silloin yhdeksänkymmentä luvulla taajuuspolitiikalla ollaan saatu lähes kattavat yhteydet langattomasti mutta meidän valokuituyhteydet eivät ole ihan toivotulla tasolla tähän meillä on työn alla kolme toimenpidettä ensinnäkin haemme yhteistyössä teleoperaattoreiden kanssa laajakaistainvestointiohjelmaa josta pystymme tiedottamaan kolmaskymmenesensimmäinen viidettä mennessä lupaprosesseja näitä investointeja varten pyritään selkeästi keventämään siitäkin saadaan parempi ohjelma tämän toukokuun aikana ja heinäkuussa tulee voimaan laki joka mahdollistaa energia liikenne ja viestintäverkkojen yhteisrakentamisen jolla vauhditetaan myöskin investointeja

arvoisa herra puhemies ensinkin kiitokset edustaja ihalaiselle joka kauniilla tavalla tuo työväen aatelin parhaat arvot tähän keskusteluun se on erittäin arvostettavaa myös puheenjohtaja rinteellä oli hyviä puheenvuoroja sitten vihreät kysyivät siinä onko totuus päässyt unohtumaan ei tietenkään ole teidän olisi kannattanut jäädä hallitukseen valvomaan näitä asioita eikä lähteä hallituksesta varsinkaan ydinvoiman takia joka meni kuitenkin läpi vaikka te sieltä lähditte kannattaa pysyä hallituksessa siellä vaikutetaan hallituksessa vaikutetaan

arvoisa herra puhemies hallituksessa vaikutetaan kannattaa pysyä siellä sitten edustaja turunen persoonallisella tavallaan ilmoitti vasemmistoliitolle sen että mieli oli altis mutta voima ei riittänyt ette pystyneet estämään olitte hallituksessa

arvoisa herra puhemies täällä on muutamaan tai itse asiassa aika moneenkin otteeseen mainittu tämä huoltovarmuus ja se kun on tuolla temin alla tämä huoltovarmuuskeskus niin ehkä muutama sana siitä siitä tässä oli jo puhekin totta kai hallitusta kiinnostaa strateginen omistus ja intressi käsittääkseni tänä keväänä täällä on ollut hallituksen esitys joka liittyy huoltovarmuuden turvaamiseen eli tuontipolttoaineiden velvoitevarastointiin jossa siis täytetään tämä direktiiviminimi yhdeksänkymmentä päivää tuontipolttoainetta en nyt olisi kamalan huolissani ei se tarkoita että yliolkaisesti suhtauduttaisiin tähän asiaan mutta en olisi kauhean huolissani tästä puolesta huoltovarmuuskeskus seuraa jatkuvasti tilannetta ja heillä on heillä on tämmöistä jatkuvuuden hallintaa työn alla eli tunnistetaan riskejä häiriöitä tai riippuvuuksia tämmöisiä keskusteluja tietenkin käydään huoltovarmuuskeskuksen ihmisten kanssa kyllä minä uskon että tämä puoli hoituu huolimatta tästä muutoksesta
ministeri sipilä kaksi
arvoisa herra puhemies edustaja rinne tähän parlamentaariseen neuvottelukuntaan tulee oikeastaan neljä semmoista tehtävää yhtiöomistuksen toimintapolitiikka sitten omistajaohjauksen toimintaperiaatteet eduskuntarajat ja ja neljäntenä sitten ihan toimiminen keskustelukumppanina omistajaohjausministerin ja omistajaohjausyksikön välillä esimerkiksi jos tulee jatkossa

tai yhtiöitä koskevia kysymyksiä niin tietää ketkä ovat ne henkilöt joitten kanssa keskustelua käydään miksi luovutaan nesteestä ministeri lindström oikeastaan vastasikin tähän jo eli huolellisen harkinnan jälkeen päädyttiin siihen että polttonesteitä koskeva huoltovarmuus voidaan voidaan toteuttaa lainsäädännön vaatimuksin sopimuksin sekä sekä sitten tämän kolmanneksen omistuksen turvin edustaja alanko kahiluoto nämä vaatimukset yrityksille ovat tässä periaatepäätöksen sivuilla kolmellakymmenelläyhdellä viiva on paljon vaatimuksia juuri niitä teidän mainitsemianne sitten edustaja jaskarin kysymys olen samaa mieltä eli en näe tämän vientiyhtiön perustamista perustamista valtion roolina vaan pikemminkin näen sen roolin täällä alustataloudessa jossa jossa on mahdollistajan rooli synnyttää sitten uutta yksityistäkin yritystoimintaa edustaja myllykoski en näe ongelmana vakuuksia esimerkiksi tässä tekesin rahoittamisessa meillä on pikemminkin vähän ongelmana se että valtion taseessa on aika iso riski riski vastuilla noin neljäkymmentä miljardia muistaakseni mutta mutta lupaan tältä istumalta sen että myöskin tuo senaatin osuus selvitetään se miten sen osalta tase saadaan paremmin käyttöön edustaja mykkänen olen esimerkkinä maininnut tämän sote palveluväylän siihen liittyvän tiedon omistajaraja edustaja henriksson miten voidaan turvata sillä voidaan estää yhtiöjärjestyksen muutos suunnatut osakeannit sulautumiset jakautumiset ja usein kolmanneksen omistus riittää myöskin käytännössä pörssiyhtiöissä määräysvallan käyttämiseen

arvoisa herra puhemies

kun suomen valtionyhtiöiden arvo suhteessa bruttokansantuotteeseen on euroopan suurin niin on aivan selvä että valtiolla täytyy olla selkeä omistajapolitiikka ja yhteiskunnan muuttuessa myös pitää voida elää ajassa tietysti on tiettyjä fundamentteja joista ei missään olosuhteissa voida lipsua mutta laiska ja passiivinen omistaminen pitää saada aktiivisemmaksi tällaisessa tilanteessa mutta kysyisin näihin kehitysyhtiöihin liittyen tämä on perusteltu kysymys miten turvataan läpinäkyvyys kaikissa olosuhteissa

puhemies valtio omisteisilla yhtiöillä on myös tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä esimerkiksi valtionrautatiet mahdollistaa liikkumisen koko maassa tai ainakin ennen vanhaan mahdollisti vuonna kaksituhattaviisitoista valtio omisteinen vr maksoi osinkoja valtiolle sata miljoonaa euroa omaisuuden voi myydä vain kerran kannattaako lypsävää lehmää päästää nyt käsistä arvoisa pääministeri sanoitte tuossa esittelypuheessanne verotuksen minimointi esimerkiksi veroparatiiseja käyttäen ei ole hyväksyttävää ja ulkoministeri soini täällä säesti omassa puheessaan tätä samaa hyvää asiaa onko teillä joitakin konkreettisia lainsäädännöllisiä keinoja sen suhteen ettei veroparatiiseja tulevaisuudessa käytetä näissä yhtiöissä vaiko pelkästään näitä vaatimuksia onko tämä sitten kuitenkin lopulta pelkkä ilmaan heitetty toive

arvoisa puhemies nämä valtion omistamisen linjaukset ovat aivan loistavat joita tänään on tuotu esille kuten on huomattu niin ainakin sdpn linjastakin on löytynyt asialle jo monta isää ainakin edustajat ihalainen ja rinne ovat tämän hyvin allekirjoittaneet ainakin omilta osiltansa tässä on varsinkin tämä kehitysyhtiö erittäin mielenkiintoinen mielenkiintoinen millä tavalla kehitysyhtiössä saadaan sinne lisää asiantuntijuutta ja millä tavalla me saamme sinne myös lisää ulkopuolista rahoitusta että näitä yhtiöitä voidaan kehittää varsin mielenkiintoinen asia on tämä niin sanottujen spin offien nostaminen ylös ja niitten voimistaminen uusien työpaikkojen aikaansaaminen

valiokunnissa kuin myös täällä eduskunnan salissakin käydä tätä keskustelua yhteiskuntavastuullisuus on erittäin merkittävä asia tuo demareitten huoli siitä viennistä on ihan oleellinen ja siitä millä tavalla se tehdään mutta se ei ole varmaan tämän kehitysyhtiön tehtävä olimme valiokuntareissulla tuolla meksikossakin ja pohdimme millä tavalla suomalaiset yritykset voivat pitää kiinni esimerkiksi niinkin isosta työstä kuin meksikon televerkon uudistamisesta meillä on siellä hyvässä vaiheessa oleva oma nokia verkkoyhtiö joka ottaa kiinni siitä mutta millä me saamme sitten riittävästi sinne alle niitä muita kotimaisia ja muita tähän konsortioon on on tietenkin tärkeää millä tämä yhteisöllisyys saadaan näitten yritysten välille tässä team finland on tehnyt hyvää työtä mutta sitä tulisi mielestäni vielä edelleen edelleen vahvistaa noihin arhinmäen ja vasemmistoliiton puheisiin oikeastaan kun näistä puheista ottaa pois tämän epäilyksen ja pelottelun eihän sinne jää jäljelle kuin huulten

arvoisa herra puhemies pitää olla aktiivinen ja vastuullinen on hyvä että hallitus tällaisella palkitsemispuolella jatkaa sitä polkua jonka edellinen hallitus viitoitti

edellisen hallituksen aikanahan laitettiin silloisen porvarihallituksen jäljiltä tämä yhtiöiden palkitseminen kuriin kerta kaikkiaan jopa niin että viime keväänä silloinen omistajaohjausministeri sirpa paatero marssi fortumin ja nesteen yhtiökokouksiin ja piti huolta että siellä siellä ei hallituksen palkkioita koroteta mutta sitten valtion pitää olla myös aktiivinen kun kuuntelin täällä hallituspuolueiden tähän historiaan katsoen niin tuntuu että sieltä haetaan argumentaatiota siitä että jos sinulla on viidenkymmenen hehtaarin maatila ja myyt viisi hehtaaria jotta saat ostettua traktorin niin se antaa syyn myydä loputkin eihän se näin ole joka kerta pitää katsoa yhtiökohtaisesti suomi on pieni maa euroopasta katsoen saari

ja kun sanoitte että tämä vähemmistöomistus kolmekymmentäkolme prosenttia mahdollistaa sen että esimerkiksi yritysjärjestelyt ja yhtiöjärjestyksen muutokset voidaan torjua niin kyllä tämä sen mahdollistaa mutta ei olisi esimerkiksi mahdollistanut viime keväänä sitä että omistajaohjausministeri marssi yhtiökokoukseen ja kertoi miten tehdään tai jos

arvoisa puhemies moni edustaja on kysynyt juuri sen perään millä tavalla tuo kolmenkymmenenkolmen prosentin kolmenkymmenenkolmen prosentin omistusosuus prosentin omistusosuus riittää takaamaan omistusintressit itse ainakin muistan tapauksen että espoossa aikoinaan kun espoon sähköä lähdettiin viemään pörssiin jo ammoisia vuosia sitten en itse ollut silloin valtuutettu mutta joka tapauksessa espoolaiset päättäjät lopulta turhautuivat siihen että kun oli enää kolmekymmentäkolme prosenttia jäljellä omistusta niin sillä ei ollutkaan enää mitään merkitystä ja vaikutusta asioihin ja lopustakin sitten haluttiin eroon haluaisin kuulla täsmennystä siihen

parlamentaarisen neuvottelukunnan rooli siis totta kai kannatamme sitä ovathan kaikki parlamentaariset elimet lähtökohtaisesti hyviä asioita mutten vain tiedä onko se riittävä takaamaan tätä parlamentarismia omistajaohjauksessa

minusta on hyvä että tässä salissa on kuitenkin saavutettu varsin laaja yksimielisyys tästä omistajapolitiikasta tulkitsen niin että sosialidemokraatitkin pääosin tämän hyväksyvät vaikka siellä ikään kuin muodon vuoksi vähän kritiikkiä yritetäänkin antaa vihervasemmisto on sitten oma oma tarinansa joka on tässä kuultu se mikä on kekkosen aikana ollut järkevää ja strategista omistamista ei ole enää tänä päivänä sitä sen takia on itsestäänselvää että omistajapolitiikkaa pitää päivittää ja edelleen on niitä strategisia omistuksia joissa valtion pitää olla aktiivisesti mukana ja on myös sellaisia yhtiöitä joissa valtion kannattaa omistustaan lisätä ja niin tässä tehdäänkin fin gridin ja gasumin osalta sitten on niitä yrityksiä joissa me voimme pienentää omistusta mutta säilytämme silti enemmistöomistuksen ja sitten on niitä yrityksiä joissa tämä

pilkku neljän prosentin osuus on kyllä aika merkittävä omistajaosuus yhtiöstä sitten tietysti kun myynnin aika tulee nythän annetaan myyntivaltuus ja kun se myyntipäätös sitten tehdään niin siihen luonnollisesti vaikuttaa se mikä on saatava hinta ja miten se raha aiotaan sijoittaa eteenpäin niin että siitä tulee uutta kasvua ja sitä kautta suomen taloutta ja työllisyyskehitystä tukevaa toimintaa haluaisin myös ottaa esille tämän irtisanomiskorvausten puolittamisen näen myös niin aivan kuten edustaja terho äsken sanoi että se on ajan hengen mukaista yrjö kopra jota näissä asioissa kovasti arvostan käytti tässä mielestäni merkittävän puheenvuoron että tätä samaa tehdään tällä hetkellä myös yksityisesti omistetuissa yrityksissä tämä on sen linjan linjan mukainen ja osaltaan osoittaa tämän hallituksen yhteiskuntavastuuta

puhemies edustaja soini käynnisti aika värikkäällä puheenvuorollaan tämmöisen historiallisen katsauskeskustelun kyllähän minäkin tietysti historiasta jotain muistan ja kun kuuntelin hänen puheenvuoroansa niin tuli mieleen että kyllä pitkälle on kehittynyt tämä perussuomalaisten linja siitä ajasta kun soinin edeltäjä pekka vennamo nimitti itsensä posti ja telelaitoksen pääjohtajaksi sekä käsittelytyyli että suhtautuminen asioihin tuntuivat aika toiselta mutta yhdyn edustaja kääriäisen isoon ajatukseen että tämä nyt ei ehkä ole se minkä takia täällä ollaan eikä historia ole se miksi meitä on tänne valittu vaan meidät on valittu tekemään päätöksiä valtionyhtiöiden tulevaisuudesta ja ja sitten konkreettisesti sekä ohjaamaan periaatteita että päättämään yhtiöistä ja kun kuuntelin nämä alkupuheenvuorot niin jotenkin tuli mieleen että kyllähän tässä olisi mahdollisuus tämmöiseen sipilän ihalaisen linjaan että jos pääministeri sipilän hyvät periaatteet valtion omaisuuden monipuolinen käyttäminen yhteiskuntavastuu ja ja myös parlamentaarinen osallistaminen otetaan mukaan ja sitten rohkenisin toivoa edustaja ihalaisen listasta otettaisiin se ajatus että nesteen ja postin osalta pysyttäisiin nykyisessä tilanteessa ja pidettäisiin ne vahvasti valtionyhtiöinä niin uskon että sitä kautta sekä työllisyys että palvelut tässä maassa olisivat paremmassa hoidossa

arvoisa herra puhemies kyllähän tässä hallituksen omistajaohjauslinjassa on selkeä ajattelutavan muutos että enää ei myydä valtion omaisuutta vain rahavirtojen takia ja budjetin täytteeksi vaan nyt halutaan luoda myös uutta on siis mahdollista että tähän maahan syntyy myös uusia valtionyhtiöitä ja ja sellainenhan itse asiassa tämä tuleva kehitysyhtiökin on se on kokonaan uusi

arvoisa puhemies tässä keskustelussa on tullut esille hyvin monia näkökulmia yhteiskuntavastuuseen olen iloinen että ne ovat siellä ohjelmassa ja erittäin konkreettisia esityksiä siitä että irtisanomiskorvaukset puolitetaan eläkeikä on johtajilla sama kuin muullakin henkilöstöllä ja henkilöstöä kannustetaan omistamiseen kun tuntuu siltä että oppositiossa nyt ovat kaikki nämä ajatukset aivan samankaltaisia niin olisi varmasti ollut toivottavaa että ne olisi sitten viety jo edellisen hallituksen aikana ihan toimeenpanoonkin on myös tärkeää että fingridille ja gasumille nostetaan omistusrajaa niin kuin täällä keskustelussa on tullut esille lappilaisena edustajana haluan tuoda esille sen että toki postin velvoitteista ja yleispalveluvelvoitteista kiinni pitäminen ja se minkä pääministerikin on todennut että toki yhtiöillä voi olla jatkossakin velvoitteita vaikka ovatkin sitten pörssissä on meille tärkeää pohjoisessa samoin myös kemijoki yhtiön osalta on hienoa että siellä on se kirjaus siitä osakassopimuksen kunnioittamisesta kemijoki yhtiö on ollut yksi suomalaisen teollisuushistorian merkittävistä saavutuksista olisin halunnut kysyä vielä kun pääministeri on

tämä on ensimmäisen kerran oikeastaan hyvin kootusti ja hienosti laadittu omistajapoliittinen ohjausmekanismi tai oikeastaan tämmöinen kokonaisuus sillä ajalla minkä täällä olen kolmisenkymmentä vuotta näitä seurannut tästä on on hyvä antaa kiitosta pari asiaa menneisyydestä optiojärjestelmät valtionyhtiöihin luotiin yhdeksänkymmentä luvun lopulla lipposen hallitus ja silloinen ministeri muistaakseni oliko kalliomäki tai tai mönkäre hyväksyivät sen valtionyhtiöihin kun puhemies pekkarinen tuli kauppa ja teollisuusministeriksi kaksituhattakolme hän sitten ensi töikseen poisti nämä optiojärjestelmät ja mentiin vähän järkevämpään suuntaan ja nyt mennään sitten varsin pitkälle oikeaan suuntaan kun nämä korjataan korjataan tai pannaan sellaiselle tasolle että ne ovat yleisönkin hyväksyttävissä toinen asia täällä on puhuttu fingridistä vanhasen hallitus lunasti fingridin yli viisikymmentä prosenttisesti valtiolle niin että se on tänä päivänä samaten kuin gasum valtioenemmistöinen yhtiö molemmat ovat nyt ne turvataan viidenkymmenen pilkku yhden prosentin omistusosuus valtiolle on erittäin tärkeää nesteen osalta voi todeta että sen omistus hajautuu erittäin laajasti ja kun se hajautuu niin tämä kolmenkymmenenkolmen pilkku neljän prosentin osuus kyllä antaa valtiolle melko varman voi melkein sanoa että varman todellisen päätösvallan yhtiössä toisaalta nesteen niin kuin postinkin osalta lainsäädännöllä voidaan säädellä huoltovarmuutta ja palveluvelvoitetta niin että se on kyllä eduskunnan käsissä ja tässä mielessä tämä voimakas vastustaminen on on ehkä sittenkin tarpeetonta vielä totean että tämä veroparatiisikysymys olisi pitänyt hoitaa jo paljon aikaisemmin ja se on hyvä kun nyt saadaan

herra puhemies pääministeri sipilä nosti hyviä asioita puheessaan esille kuten ajatuksen siitä että verot maksetaan siihen maahan jossa tulot syntyvät veroparatiiseihin ja aggressiiviseen verosuunnitteluun suhtaudutaan kielteisesti pidin myös tästä lauseesta että maltillisuus johdon palkkauksessa otetaan jatkossa erityisesti huomioon kiitos näistä kirjauksista sitten varsinaiseen kysymykseen ja johdatteluna siihen kansankapitalismista haluaisin kysyä puheessanne sanoitte kutakuinkin näin että halutaan vahvistaa kansankapitalismia kannustamalla henkilöstöä omistamaan työnantajayhtiönsä osakkeita tämä on erittäin hyvä tavoite ja nyt kysymykseni kuuluu onko onko jo tiedossa tässä vaiheessa mitä ne keinot voisivat olla miten tätä kansankapitalismia viedään eteenpäin edelleen haluaisin laajentaa sitä kysymystä siihen suuntaan miten kansankapitalismia ylipäätään voitaisiin laajentaa myös sellaisissa tapauksissa joissa henkilöt eivät ole valtionyhtiössä töissä

pääministeri lehtitietojen mukaan te olette esittänyt valtionyhtiöiden myynnistä saatavien rahojen käyttämistä erityisen sote alueiden tietojärjestelmiä kehittävän uuden valtionyhtiön perustamiseen

siksi kysyisinkin uskotteko kahden pilkku viiden vuoden riittävän edes uuden yhtiön toiminnan käynnistämiseen saati uusien tietojärjestelmien kehittämiseen

arvoisa puhemies fiksu omistaja katsoo aina kauas tulevaisuuteen tätä keskustelua kun kuuntelee niin muistuttaa kyllä enemmän muistelmia kun katsotaan kaksituhattakaksikymmentä luvulle siellä on paljon asioita mitä me emme voi tietää mutta siellä on paljon asioita mitä me voimme tietää me puhumme paljon digitalisaatiosta puhumme paljon sähköisen liikenteen kehittämisestä uusiutuvasta energiasta kysymys kuuluu olemmeko me nyt kaksituhattakuusitoista valmistautumassa siihen maailmaan mihin maailma on joka tapauksessa menossa täällä mainittiin äsken edustaja jaskarin ja pirttilahden toimesta meksiko ja siihen liittyvät mahdollisuudet niin ictn kuin puhtaan energiankin osalta on hienoa että keskustalainen edustaja pirttilahti on omaksunut sen mitä sdp itse asiassa esitti sdp esitti sitä sitä että meiltä löytyy toimija joka pystyy tekemään sen kansainvälisen sopimuksen ja joka on sen kokoinen toimija että sillä on muskelia laittaa se nimi siihen paperille ja sanoa että me hoidamme tämän tämä kehitysyhtiö ei vastaa siihen kysymykseen niin kuin ei vastaa hallitusohjelmakaan siksi sdp on esittänyt omaa jalustayhtiö tai yhteisövaihtoehtoa siinä ovat onnistuneet muun muassa ranskalaiset miksi emme emme onnistuisi mekin uskotteko te arvoisa pääministeri että suomi todella nousee nykyisen team finlandin toimintamallin avulla missä vientidelegaatiot yksittäiset yritykset usein liian pienet tekevät työt
myönnän tässä vielä kaksi puheenvuoroa edustajille hautala ja arhinmäki ja sen jälkeen pääministeri saa taas vaihteeksi vastata

puhemies tämä valtion omistajapolitiikan muutos suurilta osin keskittyy tähän kehitysyhtiön tulevaisuuteen hallitusohjelmassa on nostettu esille tämä biotalouden osio ja näen että sekä neste vapo että altia ovat semmoisia yrityksiä joilla joilla on paljon paljon annettavaa tämän biotalouden puolella kun tässä kehitysyhtiössä on yhtenä mahdollisuutena se että omistusrakennetta muutetaan altian osalta voisi todeta sen että sillä on erittäin suuri aluetaloudellinen vaikutus se jalostaa yli kaksisataa miljoonaa kiloa ohraa noin viideltäkymmeneltätuhannelta peltohehtaarilta ja noin kaksituhatta sopimusviljelijää silloin kun amerikkalainen yhtiö brown forman osti altialta tämän finlandian tuotemerkin he saivat etuosto oikeuden koskenkorvan tehtaaseen ja se laukeaa siinä tapauksessa mikäli yhtiössä tehdään omistusjärjestelyjä tämä kannattaa sitten jatkossa ottaa huomioon myöskin tämä parlamentaarisen neuvottelukunnan rooli minua askarruttaa ja se mikä on sen todellinen vaikutusvalta sitten tehtäviin päätöksiin liekö se niin että siellä on se kolmenkymmenenkolmen pilkku neljän prosentin veto oikeus kenties tällä neuvottelukunnalla se antaisi tähän paljon mahdollisuuksia postin palveluvelvoitteesta ja tulevaisuudesta on puhuttu paljon siinä näkisin hyvin kannatettavana vaihtoehtona sen että haja asutusalueella postipalvelut turvattaisiin viitenä päivänä viikossa koska siellä sanomalehtien sanomalehtien kanto kuuluu postille mutta taajaan asutulla alueella olisi kolmipäiväinen jakelu kun siellä sanomalehtitalo tai joku muu taho hoitaa sitten tämän varhaiskannon tällä tavoin voitaisiin turvata postipalvelut kattaviksi koko maassa

arvoisa puhemies ministeri soinista tulee mieleen asterix sarjakuvan hahmo riidankylväjä hän ministeriaitiosta ensin heittää herjoja sinne tänne ja luikkii sen jälkeen karkuun keskustelua turunen ja ministeri soini molemmat ensin antoivat ymmärtää että vasemmistoliitto olisi hyväksynyt caruna kaupat no sehän ei pidä paikkaansa koska vastustimme niitä hallituksessa ja soinihan sen melkein jo myönsi toisessa puheenvuorossa ymmärrän että se oli ministeri soinin vähän vaikea myöntää koska vasemmistoliitto sentään uskalsi kertoa että on eri mieltä ja äänestää vastaan samaa eivät ole perussuomalaiset tehneet hallituksessa vaan yksi kerrallaan kaikkien vaalilupaustensa pettämisen mutta arvoisa puhemies pääministeri sipilä oli oikeassa puhuessaan postista ja henkilöstön asemasta hän sanoi että jos postia yksityistetään niin henkilöstön asema ei tästä heikkene nimittäin jos ajatellaan kuinka huonosti posti on henkilöstöään kohdellut yt neuvotteluissa niin ei kyllä paljon huonommin enää henkilöstöä voisi kohdella eli eli siinä te olette varmasti oikeassa arvoisa puhemies

kaikkein eniten ja se on myös itsekritiikkiä koska me olimme mukana lipposen kakkoshallituksessa mutta edelleen olen edustaja mykkänen sitä mieltä että voi olla järkevää myös luopua jostain hankkiakseen toista tilalle mutta pitää kuitenkin lainata edustaja lehteä kokoomuksen oikean laidan laidan edustajaa kun hän ei itse ole paikalla sitä mitä hän torstaina kyselytunnilla sanoi suomen valtio saa edelleenkin kymmenvuotista lainaa todennäköisesti alle prosentin korolla pitkässä juoksussa uuden teollisen ja ja yritystoiminnan käynnistäminen esimerkiksi tekesin kehittämien ajatusten pohjalta voisi olla kansantaloudellisesti kaikista tuottavinta olen samaa mieltä edustaja lehden kanssa

edustajat rinne alanko kahiluoto edustaja hoskonen zyskowicz ja edustaja turunen mutta näitä puheenvuoroja ennen myönnän aiemmin sovitusti puheenvuoron pääministerille kaksi minuuttia paikan päältä
arvoisa herra puhemies vastaan tässä pitkään listaan kysymyksiä edustaja kivelä kysyi miten turvataan läpinäkyvyys ostaminen myyminen ja uuden perustaminen on valtioneuvoston julkista läpinäkyvää päätöksentekoa edustaja pekonen tärkeitä yhteiskunnallisia tehtäviä edelleenkin on yrityksillä ja ne on kirjattu tänne periaatepäätökseen strategisena velvoitteena yhtiöille esimerkiksi vrllä on tällainen ja vrn osalta omistusrajaa ei muuteta mitä tulee

omistajalinjaus velvoittaa yhtiöitä se on selvä edustaja pirttilahti olen samaa mieltä team finland on hyvä työkalu vienninedistäjänä ja minusta viime kaudella tehtiin tässä tässä hyvä muutos jota tämä hallitus nyt sitten jatkaa edustaja lindtman kolmanneksen omistuksella pörssiyhtiön päätöksenteossa on iso merkitys esimerkiksi nesteen seuraavaksi suurin omistaja on ilmarinen kahdella pilkku

sitten valtion eläkerahasto noin prosentilla ja kela noin prosentilla yhtiön omistuksesta edustaja terho olen täsmälleen samaa mieltä siitä mitä sanoitte yhteiskuntavastuun kantamisesta edustaja heinäluoma uuden synnyttäminen vaatii yleensä myös jostain luopumista edustaja kulmuni mistään uudesta ei ole vielä tehty päätöksiä tätä alustataloutta on käytetty esimerkkinä ja tämän rakenne on muutettu sen sallivaksi edustaja kiuru kysyitte tästä kansankapitalismin vahvistamisesta

pörssiyhtiöihin joissa on se työkalu olemassa jos posti menee listoille niin minusta henkilöstöanti olisi hyvin linjassa tämän tämän kanssa edustaja kasvi erittäin hyvä kysymys ja huomio tästä sote asiasta palveluväylän osalta päätöksiä ei ole vielä tehty vauhtia pitää saada kaksi pilkku viisi vuotta on erittäin haasteellinen tiukka aikataulu

arvoisa puhemies sdp teki valtavasti töitä entisen ministeri tai ministeri arvonimeltään ihalaisen johdolla ja saatiin valmiiksi tämmöinen merkittävä asiakirja kuin sinivalkoisen ohjelma otsikolla kaikki ei ole kaupan sen takia me me olemme juuri tällä hetkellä

siitäkin syystä erittäin kiinnostuneita hallituksen kokonaisuudesta niin kuin tässä on tullut todettua täällä on aika paljon yhteisiä asioita tässä kokonaisuudessa on kaksi asiakokonaisuutta joista me olemme huolissamme joissa edelleenkin on hieman auki tai aika paljonkin auki se mitä tulee tapahtumaan ensimmäinen on tämä strategisen omistajuuden muutos erityisesti

miten kaikissa tilanteissa huoltovarmuuden näkökulmasta tämä vähemmistöosuus turvaa sen että hallituksen ohjeita omistajaohjeita otetaan huomioon ei vain toivomuksen luontoisesti vaan sillä tavalla että hallituksen määräykset toteutetaan siellä yhtiössä huoltovarmuuden näkökulmasta nämä tässä asiakirjassa luetellut

minusta on hienoja linjauksia siitä että kehitetään luodaan uutta elinkeinotoimintaa ja ja uusia työpaikkoja mutta siitä että kun tällä hetkellä meillä ei ole mitään selvyyttä näitten hallituksen kärkihankkeitten rahoituksesta siitä mistä se raha tulee niin tuleeko niin kovat paineet että käy sillä tavalla kuin omistajayksikön omistajayksikön johtaja eero heliövaara toteaa että tänne kehitysyhtiöön siirrettävä omistus on sellaista josta valtio voi luopua sopivan tilaisuuden tullen ja esimerkiksi rahoittaakseen näitä kärkihankkeita niin kuin hän toteaa tässä tämä on keskisuomalaisen

nesteen huoltovarmuustehtäviin myöskin jatkossa sitä ei olla poistamassa myöskin sopimukset velvoittavat siihen ja katsotaan että tällä plus kolmanneksen omistuksella

pystytään toteuttamaan tästä kehitysyhtiöstä ajatus on siis se että

omistaja arvoa kasvattamalla me me voimme tätä arvonnousua käyttää kahteen asiaan toinen on kärkihankkeiden rahoittaminen toinen on uuden luominen ja sitä uuden luomista voidaan tehdä olemassa olevissa yhtiöissä vahvistamalla vahvistamalla niiden pääomarakennetta tai vahvistamalla esimerkiksi yhtiöstä lähtevän erillisen liiketoiminnan kehittämistä niin sanottua spin spin off toimintaa tässä ovat ne raamit ja joka vuosi budjettiriihen yhteydessä käymme sitten läpi sen mitä se konkreettisesti on te ette tule nyt saamaan minulta vastausta siihen mitkä yhtiöt aiotaan aiotaan myydä kärkihankkeiden rahoittamiseksi seuraavan kahden pilkku viiden vuoden aikana

arvoisa puhemies on erittäin tärkeää että että nämä omistajaohjauksen verolinjaukset velvoittavat valtionyhtiöitä niin kuin pääministeri totesi me vihreät olemme tätä pitkään ajaneet edustaja kai mykkäselle joka oli huolissaan siitä että tästä läpinäkyvästä raportoinnista ja verovastuullisuudesta voisi olla jotain haittaa valtionyhtiöille haluan sanoa sen että että erityisesti valtionyhtiöitä koskee tämmöinen yhteiskuntavastuullisuus eettisyys se että että huolehditaan

sen että meidän vihreiden näkemys on se että silloin voidaan myydä kun se on strategisesti mielekästä mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä että voidaan luoda suomalaiselle yhteiskunnalle uutta kestävää kehitystä esimerkiksi ympäristöystävällisesti mielekästä ja josta saadaan uusia vientituotteita ulkomaille

puhemies on hyvä että omistajapolitiikkaa linjataan tähän päivään sopivaksi se on tavattoman arvokas asia toiminnallisuutta lisätään luodaan valtion omistajapolitiikalle selvä uusi selvä uusi suunta joka on tarpeen tässä ajassa kun työtä tarvitaan lisää uusia työpaikkoja työttömyyttä on saatava alas ja valtionvelka hallintaan on tärkeää huomata että

mainittu urho kekkosen aikana tehdyt päätökset mitä valtionyhtiö teki silloin se oli sinä aikana erittäin viisasta politiikkaa jolloin suomea rakennettiin suomi nousi suosta ylös maksoi velkansa velkansa ja sotakorvauksensa nyt on

arvoisa herra puhemies olen hyvin huolissani suomalaisten pörssiyritysten johtajien kriisitietoisuudesta helsingin sanomat kertoi huhtikuun alussa että viime vuonna pörssiyritysten johtajien ansiot nousivat kolminkertaisesti suomalaisten keskiansioiden kehitykseen verrattuna talouselämä tässä kertoi muutama viikko sitten palkkapysähdys väistää suomen johtajat nämä etelärannan isännät jotka kovimmin vaativat palkansaajilta malttia ja uhrautuvaisuutta ovat huolehtineet siitä että tällainen maltti ja pidättyvyys ei koske heitä itseään miten tämä on mahdollista se on mahdollista siten että pörssiyritysten johtajat päättävät käytännössä toinen toistensa palkoista viime kädessä on tietysti kyse omistajista ja on sanottu että poliitikot vain puhuvat mutteivät tee mitään tosiasiassa valtio on kiristänyt omistajaohjausohjeissaan palkitsemista joka kerta kun viimeisten vuosien aikana näitä ohjeita on uusittu ja hyvä niin nyt pitää toivoa että muut omistajat kuten eläkeyhtiöt tulevat tähän kohtuuden rintamaan mukaan vaikka näiden eläkeyhtiöiden

edustaja arhinmäki se kuinka vasemmistoliitto toimi edellisessä hallituksessa on hiukan kuin sitä voisi kuvata niin että mennään luvatta sinne äidin hanna tädin pipari purkille lapset keskenään menevät ja yksi lapsi sanoo että minä en haluaisi ottaa sieltä luvatta piparia mutta siitä huolimatta muitten lapsien mukana hän ottaa sen piparin syötyään kun toiset lapset sanovat että olipa maistuvaa yksi lapsi sanoo että ei maistunut minulle se ei maistunut hyvältä mutta hän joka tapauksessa teki sen eli se teidän toimintanne edellisessä hallituksessa ei poista eikä vähennä vastuuta siitä tekemisestä koska te olitte siellä hallituksessa mukana mutta ihan lopuksi minä haluaisin kuitenkin korostaa korostaa yhteistyötä tämä valtion omistajaohjaus omistajapolitiikka on pitkäjännitteistä politiikkaa ja se on meidän jokaisen yhteinen asia sen takia minun mielestäni tässä on hyvä että tähän on rakennettu tämä parlamentaarinen neuvottelukunta se ei ole tämän hallituksen asia asia vaan se on yhteinen asia ja jatkuu toivottavasti vaalikaudella

kahdella merkittävällä tavalla siinä että luovutaan enemmistöomistuksesta ja esimerkiksi nesteen tapauksessa ihmettelemme kovasti sitä miksi näin tehdään ja toiseksi esitätte että strateginen omistus ei olekaan enää tärkeää niillä aloilla jotka siirretään kehitysyhtiöön nyt pääministeri kysyn teiltä siitä kun luin myös omistajaohjausosaston päällikkö eero heliövaaran eli teidän alaisenne virkamiehen käsityksen siitä mikä on kehitysyhtiö ja kyllä se on hyvin erilainen kehitysyhtiö kuin se mitä keskustan kansanedustajat täällä tulkitsivat kehitysyhtiön olevan täällä tekstissähän sanotaan että se on siis sellaista omistusta josta valtio voi luopua sopivan tilaisuuden tullen täällä sanotaan että ensisijainen

pilkkoen tai myydä se pörssiin minusta se on väärä strateginen valinta tilanteessa jossa meidän pitäisi pitää kiinni siitä että pörssin sijasta nämä postin palvelut aidosti tuotaisiin tuotaisiin sillä tavalla järjestymään että carunan ja digitan keissi postin osalta ei

arvoisa puhemies sen lisäksi että täällä keskusteluissa on kyllä voinut huomata että olemme hyvin lähellä monessa kysymyksessä toisiamme näissä periaatelinjauksissa täällä on esiin nostettu monia uhkakuvia muun muassa tässä edelläkin tämä posti minä luulen että kuitenkin kansalaisten näkökulmasta se on aivan sama että pääasia siis on se että posti tulee ja ja palvelut toimivat ja sillä omistaako valtio sata prosenttia vai viisikymmentä pilkku viisi prosenttia postista ei ole välttämättä olennaista merkitystä sillä omistuksella on kyllä välinearvoa mutta ei kansalaisen näkökulmasta ole onko posti sataprosenttisesti valtion omistama sitten täällä vihreitten ryhmäpuheenvuorossa nostettiin myös pari muuta uhkaa ja ne liittyivät näihin vapoon ja kemijoki yhtiöön ja ympäristövastuuseen ja siihen pystytäänkö jatkossa jos luovutaan omistuksesta osittain tai kokonaan näistä huolehtimaan

palkansaajat ovat joutuneet tyytymään irtisanomisiin tai lähes nollakorotuksiin viime kaudella yritysjohtajien eläkeikää nostettiin ja eläke etuuksia leikattiin hyvä että sama linja jatkuu nyt kun hallitus on omistajaohjauksessaan päättänyt leikata valtionyhtiöiden johtajien irtisanomiskorvauksia yhteiskuntavastuuta soisi edistettävän myös laajemmin

tämä uudistus sisältää myöskin merkittävän kohtuuden viestin olen täsmälleen samaa mieltä edustaja zyskowiczin toiveen toiveen mukaisesti ja nyt me teemme konkreettisia toimia sen eteen että tämmöistä muutosta tapahtuu olen havaitsevinani sitä että tämä muutos on otettu markkinoilla hyvin vastaan ja toivottavasti tähän esimerkin voimaan tartutaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies hallitusohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on turhan byrokratian karsiminen myös maatalouden ahdingon tukemiseksi on ansiokkaasti traktorimarssin jälkeen luvattu tukea ja turhan hallinnon karsimista tämä hallituksen esitys kemikaalilain muuttamisesta vastaa näihin molempiin tavoitteisiin viljelijät ovat erittäin vastuullisia luonnon kasvukunnon turvaamisessa sillä vain hyvin hoidettu luontosuhde tuottaa hyvän sadon siksi onkin perusteltua että ympäristötuen ehtoihin kuuluva kasvinsuojeluaineiden käyttäjätutkinto onkin riittävä myös jyrsijätuholaisten ongelmien poistamiseksi viljelijän oman tilan kiinteistöiltä ja varastoista kuten lakiesityksen pykälän muutoksessa esitetään onkin ollut hieman outoa lainsäätäjän logiikkaa että viljelijät levittäisivät kaiken varalta kilohinnaltaan varsin arvokkaita torjunta aineita pelloille tai varastojensa nurkkiin tarkkuutta sitä vastoin toivon tukesin rekisterin tulevaankin käyttöön merkinnät torjunta aineiden vaarallisuuteen ja tukesin vaatiman käyttäjän luvanvaraisuuden kriteereihin liittyen eivät saa tämän lakimuutoksen tulkinnan myötä kiristyä tästä lakiesityksen kirjauksesta
edustaja viljanen ja jos saan pyytää kaikki kokoukset salin ulkopuolelle kiitos

arvoisa puhemies tällä esityksellä ehdotetaan muutettavaksi kemikaalilakia sen toimeenpanosta saatujen käytännön kokemusten perusteella ja euroopan parlamentin ja neuvoston biosidiasetuksen takia kemikaalien markkinoille saattamista ja käyttöä säädellään suomessa pitkälti eu asetuksilla mutta näitä biosidejä voidaan nyt säädellä kansallisilla säädöksillä kansallisen siirtymäkauden ajan joka päättyy kaksituhattakaksikymmentäneljä tämä nyt käsittelyssä oleva esitys on osa hallituksen byrokratiankarsimisen hanketta ja siksikin erittäin kannatettava on selvää että kemikaalin käsittelylle käsittelylle tulee asettaa selkeitä ehtoja ja ja menettelytapoja mutta yhtä lailla on selvää ettei näillä ehdoilla ja kriteereillä pidä kohtuuttomasti hankaloittaa kansalaisten ja yrittäjien toimintaa varsinkaan sellaista toimintaa jota jo ohjataan ja jossa ei ole ollut ongelmia tällaista toimintaa on näiden biosidien käyttäminen maataloudessa tämä ehdotus helpottaa osaltaan sitä ettei viljelijä kohtaa kohtuutonta byrokratiaa vaan hallinnollista taakkaa tältä osin kevennetään tämä on hyvä asia hyvä esitys ja esitys paranee entisestään kun valiokuntakäsittelyssä huomioidaan se ettei maatiloilla urakointipalveluja tarjoavien yritystenkään sääntely tule tämän myötä kasvamaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö kahdeksan nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies suomalaisen maatalouden kotieläimien terveystilanne on paras maailmassa tämä hyvä terveystilanne ei ole syntynyt sattumalta vaan on pitkäjänteisen työn tulos olemmekin tottuneet siihen että huolehtimalla itse omista asioistamme asiamme ovat ja pysyvät erinomaisella tolalla esimerkiksi tämän eläinterveyden osalta edelleenkään hyvää eläinterveyttämme ei uhata sisältä päin kotimaiset asiamme ja toimemme ovat edelleen kunnossa tämä ei kuitenkaan ikävä kyllä estä maamme rajojen ulkopuolelta tulevaa uhkaa tässä tapauksessa afrikkalaista sikaruttoa afrikkalainen sikarutto on jo levinnyt lähelle maamme rajoja ja sen mahdollisen suomeen leviämisen estämiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen juuri tätä varten tämä lakiesitys on erittäin tervetullut tällä metsästyslain muuttamisella sallitaan keinovalon käyttäminen villisian ja supikoiran metsästyksessä villisian ruokintapaikoilla tämän avulla kykenemme estämään mahdollista afrikkalaisen sikaruton leviämistä maahan